toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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 keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on arja juvonen sami savion kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen ja ja aino kaisa pekonen silvia modigin kannattamana tehnyt vastalauseen kolme mukaiset kaksi lausumaehdotusta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä asiasta päättyi yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on li andersson pilvi torstin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia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 keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on stefan wallin eva biaudetn kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään lisäksi stefan wallin on eva biaudetn kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna monistettuna jaettu edustajille

on äänestettävä lakiehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia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 keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on matti semi silvia modigin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia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 keskustelussa on olli immonen satu hassin kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

päiväjärjestyksen seitsemäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja tuula haatainen tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viidennellä painikkeella keskusteluun on varattu aikaa puolitoista tuntia

arvoisa puhemies värderade talman hyvät kollegat hyvät suomalaiset bästa finländare me kansanedustajat kokoonnumme päivästä toiseen tähän saliin väittelemään poliittisista kysymyksistä väännämme ja käännämme ja useimmiten kuulemme vain omia ajatuksiamme olemme yleensä parempia löytämään eroavaisuuksia kuin meitä yhdistäviä asioita tänään on toivottavasti toisin tänään me voimme näyttää koko suomalaiselle yhteiskunnalle että eduskunta kuullut kansalaisia puhuttaneen huolen että otamme tosissamme ihmisten henkilökohtaiset ja kipeät kokemukset että me nousemme ylös ja sanomme että liian pitkä hiljaisuuden aika on ohi tänään meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä puolueesta valiokunnasta vaalipiiristä iästä sukupuolesta riippumatta kun suomen eduskunta käy historiallisen keskustelun seksuaalisesta häirinnästä ja sen kitkemisestä

kun koko suomi puhuu seksuaalisesta häirinnästä kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta siksi on tärkeää että käymme parlamentaarisen keskustelun seksuaalisesta häirinnästä toivon että meistä jokainen on tullut tänään tähän saliin yhden asian takia lähettämään selkeäsanaisen viestin siitä että suomessa meidän kaikkien yhteisessä kotimaassa ei ole mitään sijaa seksuaaliselle häirinnälle tämä on meidän jokaisen meidän poliitikkojen vastuulla kyse on jokaisen ihmisen oikeudesta omaan vartaloonsa kyse on jokaisen ihmisen oikeudesta elää ilman ahdistelua ja pelkoa kyse on suomalaisten turvallisuudesta arvoisa puhemies en aio tässä puheessani paljastaa omia kokemuksiani seksuaalisesta häirinnästä sillä tässä ole kyse minusta tässä tässä ei ole kyse yksittäistapauksista vaan laajasta rakenteellisesta ja vastenmielisestä ongelmasta seksuaalinen häirintä on ongelma jonka olemassaolo on tiedetty aina hiljaisuuden kulttuuri sai elää liian pitkään hiljaisuuden kulttuuri on murtanut liian monta ihmistä juuri siksi on tärkeää että me kaikki yhdessä murramme tämän hiljaisuuden kansainvälinen sosiaalisen median kampanja ravisteli koko maailmaa se johti useisiin paljastuksiin vallan väärinkäytöstä ja sitä kautta moniin potkuihin myös politiikassa usein häirintä ja ahdistelu liittyvät valta aseman väärinkäyttöön ja on rehellistä todeta että useimmiten uhrit ovat naisia vuosi on aika jossa ehtii tapahtua mitä vain viime marraskuussa naisten ahdistelulla rehvastellut henkilö valittiin huippupestiin atlantin toisella puolella tämän vuoden syksyllä valtameren molemmin puolin naiset ja miehet ovat nousseet julkisesti ahdistelua vastaan maailma ja suomi sen mukana muuttuu parempaan suuntaan ja syynä on suurin muutosvoima kaikista ihmisten rohkeus ja halu toimia oikein arvoisa puhemies kaksi viikkoa sitten yli kuusituhatta suomalaista naista tuli julkisuuteen pato murtui lopullisesti ja hiljaisuus loppui yli kuusituhatta naista yli kuusituhatta ihmistä yli kuusituhatta tarinaa jotka ovat surullisia järkyttäviä ja epäoikeudenmukaisia ne ovat tarinoita ahdistuksesta pelosta ja siitä kuinka yksin vääryyttä kohdannut ihminen on jäänyt dammen brister kampanja osoitti karulla tavalla kuinka laaja ja rakenteellinen ongelma seksuaalinen häirintä on myös suomessa todellisuudessa seksuaalista häirintää kokeneiden määrä on moninkertainen viimeistään näiden kampanjoiden on herätettävä koko yhteiskunta nyt silmien ja korvien on avauduttava

arvoisa puhemies haluan kiittää kaikkia rohkeita suomalaisia naisia ja myös miehiä jotka ovat murtaneet hiljaisuuden kulttuurin haluan kiittää jokaista dammen brister me myös ja millä oikeudella kampanjoihin osallistunutta yksilöä minulla on tänään heille ja jokaiselle seksuaalista häirintää kokeneelle suomalaiselle suomalaiselle viesti sinä teit aivan oikein että kerroit sinä et ole tehnyt mitään väärin sinulla on oikeus omaan kehoosi sinulla on oikeus elää ilman häirintää ja ahdistelua toivon että koko eduskunta jakaa tämän viestin arvoisa puhemies meidän kaikkien intressinä pitäisi olla että jokainen ihminen suomessa saa elää ilman pelkoa ahdistelusta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta se ei ole mahdollista jos emme puutu tässä ja nyt myös suomalaisessa yhteiskunnassa pesivään ongelmaan meidän on puututtava kouluissa opiskelupaikoissa työpaikoilla kodeissa ja julkisilla paikoilla me emme voi jättää häirinnän ja ahdistelun uhreja yksin emme enää hetkeäkään pidempään ongelma ei missään nimessä ole uusi mutta pato on murtunut näiden ihmisten ääni on niin voimakas että kukaan ei voi enää väittää ettei kuulisi sitä samaan aikaan on muistettava että seksuaalinen häirintä on rikkonut liian monen ihmisen elämän se on murtanut liian monen ihmisen luottamuksen seksuaalinen häirintä on murtanut liian monen ihmisen itseluottamuksen ja jos näiden ihmisten oma ääni ei kuulu on meidän tehtävämme antaa heille ääni ja puhua heidän puolestaan siksihän me olemme täällä tänään me voimme vaikuttaa politiikalla siihen että jokainen suomalainen nainen ja tyttö kokee että he ovat arvokkaita yksilöinä ja että heillä on oikeus elää ilman ahdistelua ja häirintää ja yhteiskuntana voimme muuttaa tätä ilmapiiriä ja kulttuuria arvoisa puhemies viikko sitten itsenäisyyspäivän aattona kokoonnuimme tähän samaan saliin historiallista yhteiskuvaa varten me kaikki kansanedustajat vapailla vaaleilla valitut seisoimme yhtenä joukkona poissa olivat puoluetunnukset ja ideologiset puheet ja tänään minusta tilanne on monella tavalla samoin nimittäin oikeudessa elää ilman häirintää ja ahdistelua on kyse ihmisen itsenäisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta siinä on kyse jokaisen ihmisen vapaudesta ja turvallisuudesta seksuaalisen häirinnän kitkemisessä ei ole kyse ideologiasta tai ideologiasta tai puoluetunnuksista siinä on kyse pohjimmiltaan siitä että erotamme oikean väärästä ja että sanomme sen ääneen ja toimimme sen mukaisesti arvoisa puhemies hyvät kollegat meistä useimmilla on ystävä perheenjäsen tai tässäkin salissa joku tuttu joka on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi vielä useammalla meistä on tuttu ystävä tai perheenjäsen jonka emme tiedä joutuneen seksuaalisen häirinnän kohteeksi tässä yksi lainaus jonka olen lukenut lapsuudessani nukuin usein lähisukulaisteni luona ja he olivat minulle kuin toinen perhe kaksitoista vuotiaana heräsin siihen että juopunut perheen isä kopeloi minun minun alapäätäni ja suutani taustalla pyöri filmi jossa eräs nainen raiskattiin teeskentelin nukkuvani ja olin liikkumatta aivan kauhuissani menetin sinä yönä luottamuksen aikuisia miehiä kohtaan moneksi vuodeksi

tämä järkyttävä suomalaisen naisen tositarina osoittaa karulla tavalla kuinka kuka tahansa voi joutua seksuaalisen häirinnän uhriksi kiitin puheeni alussa dammen brister kampanjaan osallistuneita rohkeita naisia toistan kiitokseni ja haluan tässä samalla esittää kaikille tässä salissa oleville toiveen käykää lukemassa näiden naisten tarinoita kyllä ne ovat järkyttävää luettavaa osa niistä saa suorastaan haukkomaan henkeä mutta ne ovat tarinoita jotka osoittavat tämän ongelman laajuuden ne osoittavat kuinka lähelle tämä tulee meistä jokaista olen esittänyt myös presidenttiehdokkaille vetoomuksen että kaikki ehdokkaat sitoutuvat seksuaalisen häirinnän kitkemiseen ja samaa sitoutumista tarvitaan hallitukselta eduskunnalta ja puolueilta me emme voi enää vaieta arvoisa puhemies ja dammen brister ovat historiallisia ja tärkeitä kampanjoita ne rikkoivat hiljaisuuden kulttuurin mutta hiljaisuutta on kuitenkin seurattava ääni ääni heikomman puolesta ääni turvallisemman yhteiskunnan puolesta ja ääni tasa arvoisemman yhteiskunnan puolesta me tarvitsemme toimenpiteitä kouluissa opiskelupaikoissa työpaikoilla siis kaikkialla missä esiintyy ahdistelua ne voivat olla kampanjoita tai ohjeistuksia opettajille rehtoreille työpaikkojen esimiehille lisäksi seksuaalisen häirinnän uhriksi joutuneille on taattava nykyistä paremmat mahdollisuudet kertoa asiasta ja saada myös ammattilaisten apua me emme hyväksy kouluissa opiskelupaikoissa tai työpaikoilla kiusaamista ja on pädettävä myös seksuaaliseen häirintään kouluissa tehdään valtava määrä hyvää työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tätä työtä ja kampanjointia voidaan soveltaa myös työelämässä juuri tässä nimenomaisessa asiassa opiskelijajärjestöt tekevät upeaa työtä opiskelijoiden asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvien asioiden lisäksi heillä on paljon annettavaa myös seksuaalisen häirinnän vastaisessa kampanjoinnissa myös työelämässä panostamme työntekijöiden hyvinvointiin erilaisilla kampanjoilla samalla tavalla työpaikoilla olisi syytä kampanjoida seksuaalista häirintää vastaan panostamme työntekijöiden turvallisuuteen ja teemme kaikkemme että työpaikoilla ei tapahtuisi onnettomuuksia saman on pädettävä seksuaaliseen häirintään tämä jos mikä on työturvallisuuskysymys on muistettava että tasa arvolaki jota olen itse ollut ajamassa velvoittaa esimiehiä puuttumaan häirintään uskon että työnantaja ja ja palkansaajajärjestöt ovat tässä yhteisellä asialla uskon että yhteistyöllä voidaan saada saada aikaan merkittäviä tuloksia työelämässä kun

pieni lapsi oppii ymmärtämään mikä on oikein ja mikä on väärin siihen pystyy myös aikuinen ihminen oli hän sitten työpaikan kahvitauolla tai työpaikan pikkujouluissa muutaman glögilasin jälkeen on syytä myös sanoa ääneen että alkoholi ei ole lieventävä asianhaara seksuaalisessa häirinnässä kännissä ja läpällä ei päde seksuaaliseen häirintään arvoisa puhemies tänään on käynyt ilmi että eduskunnan työntekijät ja avustajat ovat kokeneet seksuaalista häirintää kun vaadimme että suomessa on nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään samalla sen on koskettava myös suomen eduskuntaa työpaikkana työelämän ja opiskelupaikkojen lisäksi on tarkasteltava lainsäädäntöä se on ensisijaisesti meidän tässä salissa olevien tehtävä on hyvä alku että työministeri lindström aikoo kutsua työmarkkinajärjestöt pyöreän pöydän keskusteluun seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi ehdotankin että työministeri ottaa tähän keskusteluun mukaan henkilöitä myös eduskuntaryhmistä tätä työtä olisi hyvä tehdä parlamentaarisesti koko yhteiskuntaa laajalti kuullen

arvoisa puhemies seksuaalisen häirinnän suhteen tarvitaan asennemuutos sitä kautta saamme poistettua ongelman arjestamme työpaikoilta baareista opiskelupaikoista kuten aluksi totesin ongelman ratkaisemisessa ei ole kyse iästä sukupuolesta tai puoluekannasta kyse on oikeasta tai väärästä kyse on siitä että sanomme yhdessä ääneen nyt riittää me emme hyväksy seksuaalista häirintää missään emmekä missään muodossa on jokaisen ihmisen vastuulla että kenenkään ei tarvitse pelätä jokaisella ihmisellä on oltava oikeus elää ilman häirintää ja jokaisella ihmisellä on oltava oikeus päättää omasta kehostaan sellainen on minun tulevaisuuden suomeni on tullut aika että siirrymme hiljaisuuden ajasta nollatoleranssin aikaan

arvoisa puhemies

eduskunnassa kuten keskustelualoitteessakin todetaan seksuaalinen häirintä on puhuttanut laajasti ympäri maailman ajattelen niin että vaikka kyse on ikävästä ilmiöstä on silti hienoa että keskustelu rantautui melkoisella vyöryllä myös tänne suomeen rohkeudesta kiitos monelle jos katsotaan mitä julkinen keskustelu on sitten tähän mennessä saanut aikaan on tapahtunut paljon työpaikat ovat alkaneet ilmoittaa ettei häirintää hyväksytä suurtapahtuma slush teki julistuksen nollatoleranssista seksuaalista häirintää kohtaan ja niin edelleen nämä kaikki ovat tärkeitä askelia kohti häirinnästä vapaata yhteiskuntaa sukupuolten tasa arvosta vastaavana ministerinä koko hallituksen puolesta voin varmasti todeta että me suhtaudumme erittäin vakavasti seksuaalisesta häirinnästä käytävään julkiseen keskusteluun ja ihmisten kertomiin kokemuksiin seksuaalinen häirintä on aina tuomittavaa eikä se ole perusteltua missään tilanteessa arvoisa puhemies käytännön toimenpiteenä olemme yhdessä kollegaministerien lindström ja mattila kanssa kutsuneet ensi maanantaiksi koolle työmarkkinajärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien pyöreän pöydän jossa käydään keskustelu seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla tavoittelemme konkreettisia toimenpide esityksiä siitä miten yhdessä voimme edistää häirintävapaata työelämää suomessa eduskuntapuolueet ovat tietysti tervetulleita mukaan tuohon keskusteluun hallitus ilmoitti päättävänsä tasa arvo ohjelman yhteydessä ensi keväänä toimista joihin se ryhtyy seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi konkreettisesti lisäksi opetusministeri grahn laasonen on antanut opetushallitukselle toimeksi päivittää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ohjeistukset jotta kaikilla kouluissa ja oppilaitoksissa toimivilla on aidosti valmiudet toimia seksuaalisen ahdistelun estämiseksi nuorten suojeleminen on tässä kysymyksessä ensiarvoisen tärkeää arvoisa puhemies totean vielä puheenvuoroni päätteeksi että seksuaalinen häirintä ja lailla kielletty asia muutos työyhteisöissä pitää aloittaa tästä talosta asenneilmapiirissä on paljon parannettavaa yhteiskunnassamme ja tarvitaan käytännön toimenpiteitä kuten selkeät toimintaohjeet häirintätapausten varalle työpaikoille ja muuhun yhteiskuntaan tämä aihe tulee monelle kansalaiselle iholle konkreettisesti suomessa on siksi syytä puhua seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kohdalla myös vallasta ja valtajärjestelmistä valtaa käytetään kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ei ole kyse vain työpaikoista vaan on kyse siitä miten omassa asemassamme kohtaamme toisen ihmisen miten katsomme häntä ja mistä suunnasta kohtaamisessa on aina sijaa sivistykselle ja kunnioitukselle ja aina vähän parantamisen varaa meillä kaikilla jokaisella on oikeus kunnioittavaan ympäristöön seksuaaliseen hallituksen mielestä saatava nollatoleranssi

arvoisa puhemies uskon että nyt varmasti viimeistään me too kampanjan yhteydessä viimeisetkin toimijat ja tahot suomessa ovat ymmärtäneet että seksuaalinen häirintä on ongelma toivon kuitenkin että ei ole herättänyt ihan koko kansakuntaa vaan ollaan kuultu ja nähty että tämä on ollut ongelma jo pitkän aikaa ei tämä tule mistään yllättävistä puskista yhtäkkiä ongelman mittakaava ja laajuus ovat totta kai varmasti tulleet jonkin verran yllätyksenä tälle salille on hyvä että kaikki asiat tulevat julki toki syyttömyysolettamasta täytyy aina pitää huolta jos nimiä ryhdytään julkaisemaan joka tapauksessa nykylainsäädännössä on jo paljon eri mekanismeja joilla näihin asioihin oltaisiin voitu puuttua tasa arvolaki työsuojelulaki on erilaisia organisaatioita instituutioita yhdenvertaisuusvaltuutettu ja muita joiden tehtäviin kuuluu jo nyt valvoa näitä asioita työpaikkojen tehtäviin kuuluu jo nyt puuttua näihin asioihin on käsittämätöntä että ongelman mittakaava on edelleen tämä vaikka lainsäädäntöä on jo viety eteenpäin ja tehty tämä on se ongelman ydin lainsäädäntöä on olemassa mutta tosiasiassa asenteet toimintatavat kulttuurit vähät välittävät tästä lainsäädännöstä hyvät kansanedustajat uskon että kaikista paras teko on se että ryhdymme laajalla kansanliikkeellä hoitamaan itse ongelmaa parlamentaarinen toiminta on siihen varmasti yksi työkalu mutta täysin riittämätön työkalu vielä ei tämä ole vain kansanedustajien käsissä jos puhutaan koko yhteiskuntaa läpileikkaavasta ongelmasta jota täytyy juuria myöten pöllyttää tarvitaan sinänsä valtioneuvoston ja eduskunnan johtovastuuta tässä asiassa ja työmarkkinajärjestöjen johtovastuuta mutta täytyy olla hyvin organisoitua täytyy antaa vahva signaali että viime kädessä tässä on kyse siitä että jokainen yksittäinen ihminen kantaa oman vastuunsa joko niin että on häiritsemättä tai niin että itse puuttuu ei pelkästään katso vierestä kun jotakuta häiritään vaan itse puuttuu sen jälkeen varsinkin johtavassa asemassa olevilla ihmisillä olkoon kyse jalkapalloseurasta työpaikasta tai muusta

on vastuu ja velvollisuus rakentaa prosessit ja menettelytavat niin helpoiksi että nämä tapaukset tulevat ilmi oikeusministeriö on tänään käynnistänyt kaikkia suomalaisia mukaan pyytävän häirinnästä vapaa kampanjan johon pyydetään organisaatioita toimialasta riippumatta oli sitten kyse harrastuksesta tai työpaikasta

mahdollista pyytää puheenvuoroja viides painiketta painaen aloitamme kahden minuutin puheenvuoroilla

arvoisa puhemies noin joka kolmas tyttö ja nainen on tasa arvobarometrin ja kouluterveyskyselyn mukaan kokenut seksuaalista häirintää joka kolmannelle äidille tyttärelle ja vaimolle epämiellyttävä seksuaalinen käytös on tuttua käytös jota ei toivoisi kenellekään on arkipäivää monelle ongelma näyttää koskevan ja koskee erityisesti naisia mutta osa miehistäkin on ollut häirinnän kohteena tämän kaiken on lainsäädäntömme kieltää häirinnän yksiselitteisesti asenteet kaipaavat kuitenkin edelleen muutosta nollatoleranssi häirinnälle on ainoa mahdollinen lähtökohta keskinäiselle käyttäytymisellemme

kaikkialla tätä taloa myöten on näytettävä hyvää esimerkkiä lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia hallitus on tänään selkeästi ottanut kantaa että seksuaalinen häirintä on kitkettävä tämä tapahtuu työpaikoilla kouluissa ja kodeissa toimintaohjeita on selkiytettävä ja on laitettava käytäntöön kyse on pelkistetysti hyvistä käytöstavoista jokaisen meistä tulee käyttäytyä tavalla joka kunnioittaa toista ihmistä joka ei pelota tai loukkaa ketään ja joka ei uhkaa kenenkään turvallisuutta tai loukkaa toisen ihmisen koskemattomuutta julkisessa keskustelussa ainakin välillä jumiudutaan keskustelemaan siitä saako nykyään flirttailla vai ei flirtti on toki sallittua mutta mikä tahansa lähestymisyritys ei enää ole flirttiä flirtti joka aiheuttaa toiselle ihmiselle ahdistusta ei ole flirttiä se on häirintää häirintä on yksiselitteisesti tuomittavaa häirinnästä ei tule vaieta eikä ketään häirinnästä puhuvaa tule vaientaa suomessa jokaisella arvoisa puhemies on oikeus elää vapaasti ja turvassa ilman huolta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta näille ei ole tilaa suomessa

arvoisa puhemies seksuaalinen häirintä on naisiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen väkivallan yksi ilmenemismuoto häirintä on vallankäyttöä ja väkivaltaa siinä ei ole kyse flirtistä kuten edustaja kaikkonenkin totesi eikä se ole hauskaa tai imartelevaa se ei liity uhrien pukeutumiseen tai käytökseen se koskettaa isoa osaa ihmisistä ja on erityisen vahingollista kohdistuessaan heikossa asemassa oleviin kuten lapsiin ja nuoriin loppuminen on meidän kaikkien vastuulla ensimmäinen askel on ongelman myöntäminen vähättelyn ja uhrien syyllistämisen lopettaminen sekä kännissä ja läpällä kulttuurin haastaminen seksuaalisen häirinnän loppuminen vaatii kulttuurin ja asenneilmapiirin muutosta mutta myös lainsäädännössä on parantamisen varaa häirintä pitää kriminalisoida rikoslaissa seksuaalisen ahdistelun tavoin lainsäädäntöä on syytä muuttaa myös muiden seksuaalirikosten osalta esimerkiksi raiskauksen tunnusmerkistön täyttymiseen pitäisi riittää uhrin suostumuksen puute käytetyn väkivallan sijaan minimirangaistus tulisi nostaa kahteen vuoteen vankeutta jolloin tuomiot annettaisiin aina ehdottomina arvoisa puhemies seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus meidän kansanedustajien tehtävänä on turvata ihmisoikeuksien toteutuminen maassamme ja meidän tehtävänämme on myös siitä että seksuaalista häirintää ei tässä talossa eikä missään meidän lähipiirissämme tapahdu otamme yhdessä tästä vastuun ja voimme näin lopettaa seksuaalisen häirinnän tässä maassa

puhemies me too kampanjasta alkanut keskustelu on tuonut esille sen miten laajasta ilmiöstä seksuaalisessa häirinnässä yhteiskunnassamme ensimmäistä kampanjaa ovat seuranneet alakohtaiset kampanjat ja näiden kautta tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat kertoneet kohtaamastaan epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä aihe on monille kipeä ja vaikea kenenkään ei tulisi joutua tahtomattaan kosketetuksi alistetuksi tai nöyryytetyksi kenenkään yhteiskunnassamme ei pidä joutua pelkäämään fyysistä tai henkistä häirintää tai väkivaltaa yhtään missään tämä kampanja kannanottoineen on tehnyt tämän ilmiön näkyväksi ja vienyt pohjan vähättelyltä kyseessä ei ole marginaalinen ilmiö näissä tapauksissa ei ole kysymys yksittäisistä tapauksista väärinymmärryksistä tai ylireagoinnista nämä kokemukset ovat tosia ja tämä ilmiö on totta voimmekin nyt tässä keskustelussa tämän sijasta keskittyä keskittyä keskustelemaan syistä ja ratkaisuista sellainen yhteiskunnan ilmapiiri joka hiljaa hyväksyy sukupuoleen perustuvan erottelun on syytä murtaa siksi on tärkeää käydä laaja alaista tasa arvokeskustelua se keskustelu kuuluu meille kaikille kysymyksessä on kokonaisuus häirintää esiintyy sellaisissa rakenteissa ja sellaisessa yhteiskunnassa joissa sille annetaan tilaa tehtävää riittää siis niin rakenteiden kuin myös asenteiden ja kulttuurin tasolla me voimme näyttää esimerkkiä ja ohjata siten tätä kulttuurista osaltamme meillä riittää tehtävää tasa arvotyössä monella saralla perheiden hoivavastuun ja vanhemmuuden kustannusten jakamisesta aina siihen miten perhe ja lähisuhdeväkivalta voidaan lopettaa eduskunnasta käsin voimme vaikuttaa monella tavalla kun me sanomme että häirinnälle on nollatoleranssi mitä se tarkoittaa miten puututaan miten toimitaan kun häirintää ilmenee ja ennen kaikkea mitä siitä seuraa

mikrofoni toimii kiitos että annettiin ääni edustajalle sininen tulevaisuus pitää erittäin tärkeänä ja arvokkaana tätä keskustelua mikä tässä käydään ja haluan myös kiittää niitä rohkeita miehiä ja naisia jotka maailmanlaajuisesti ovat uskaltaneet tästä ongelmasta puhua se on selvästi vaikuttanut jo nyt myös asenteisiin edustaja kaikkonen nosti suomesta tilastoja esiin ansiokkaasti ja niihin on helppo yhtyä tämä on valitettavan laaja ongelma siitä huolimatta mitä oikeusministeri häkkänen aivan oikein sanoi että lainsäädäntö pitkälti suomalaisessa yhteiskunnassa on kunnossa maailmanlaajuisesti tilanne vaihtelee maasta toiseen hyvin paljon suomen kaltaisessa pitkälle menneessä on kunnossa mutta asenteissa valitettavasti on vielä parantamisen varaa toisaalta meillä on mahdollisuus antaa hyvää tietotaitoa tämän lainsäädännön osalta ja käytäntöjen osalta niille maille joilla vielä se lainsäädäntö ei ole riittävällä tasolla tässä erityinen painoarvo on kotien koulujen ja työpaikkojen toiminnalla miten kasvatetaan lapsia miten kohdellaan sukupuolia sekä miehiä että naisia ja haluan erityisesti nostaa esille puolustusvoimien aseman paljon on ollut nyt keskustelua siitä kuinka erityisesti naisvarusmiehet joutuvat kohtaamaan sukupuoleen liittyvää häirintää tai syrjintää ja tähän toivon erityisesti ja etsittävän keinoja sininen eduskuntaryhmä nostaa tärkeänä tietysti myös sukupuolten välisen tasa arvon ja suomi sadan tasa arvotekojen hengessä haastamme kaikki eduskuntaryhmät nimeämään ryhmästä tasa arvokummin jonka tehtävä on siinä ryhmässä seurata tällaista lainsäädäntötyötä sitä keskustelua mitä ryhmässä käydään tämä ei liity vain tähän seksuaalisen häirinnän teemaan vaan kokonaisuudessaan tasa arvon teemaan sukupuolten välillä me olemme jo saaneet kunnian nimittää omassa ryhmässämme ministeri lindströmin ja hän jatkaa onneksi ansiokasta työtä myös hallituksen puolesta näissä pyöreän pöydän keskusteluissa mistä kiitos sekä lindströmille mattilalle että ministeri saarikolle että nostatte tämän esiin myös työmarkkinajärjestöjen kesken ja sitten parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien välillä

puhunko naapurin mikkiin yritän

uudestaan eli seksuaalisessa häirinnässä on kyse vallankäytöstä ja nimenomaan vääränlaisesta vallankäytöstä ja on totta niin kuin edellä tuli ilmi että se usein kohdistuu heikommassa asemassa oleviin ihmisiin nuoriin vammaisiin vähemmistöihin ja niin edelleen sen vuoksi katson itse että erityisesti meillä joilla on valtaa on eräänlainen velvollisuus puuttua tähän asiaan ja ja tällä tavalla myös pystymme muuttamaan yhteiskunnan asenneilmapiiriä toki asenneilmapiiriin vaikutetaan keskeisesti myös lainsäädännöllä ja katson että meidän on tärkeää keskustella eduskunnassa myös siitä millä tavalla lainsäädäntöä mahdollisesti pitäisi olen siitä iloinen että ministeri saarikko toi esille esimerkiksi keskeisen työkalun joka on sosiaali ja terveysministeriön tasa arvosuunnitelma samoin kuin tässä tuli esille se millä tavoin koulutuksenjärjestäjiä kasvattajia voitaisiin esimerkiksi täydennyskouluttaa niin että voidaan aivan varhaiskasvatuksesta lähtien kasvattaa lapsia ja nuoria siihen että seksuaaliseen häirintään on nollatoleranssi ja kunnioitamme toistemme koskemattomuutta ja muutenkin toistemme ihmisarvoa

arvoisa puhemies olen ollut jäsenenä useissa facebook ryhmissä joissa ihmiset ovat jakaneet kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä se mikä on pysäyttänyt eniten näissä me too tarinoissa on on ollut tarinoiden arkisuus ja niiden yleisyys lähes jokaisella naisella on ollut tarina kerrottavanaan ja nämä tarinat ovat koskeneet läheisiä ystäviä sukulaisia ja työkavereita tässä on useimmissa puheenvuoroissa puhuttu hiljaisuuden kulttuurin rikkomisen tärkeydestä ja se on tosiaan tärkeää koska tämän me too kampanjan jälkeen kukaan ihminen oli sitten johtavassa asemassa tai ei ei saa enää koskaan uskoa että hän voi ahdistella tai häiriköidä jäämättä siitä kiinni on minun nähdäkseni vahva viesti siitä että tästä lähtien häirinnästä tullaan kertomaan se tulee ilmi se tulee julki ja siitä myöskin jää kiinni arvoisa puhemies ministeri häkkänen käytti omassa puheenvuorossaan käsitettä johtovastuu mielestäni se on oikein osuva tässä yhteydessä päättäjillä jotka ovat valtahierarkian huipulla on minun nähdäkseni erityinen johtovastuu huolehtia siitä että

kitketään niin meidän omissa puolueissamme ja ryhmissämme kuin kaikilla julkisilla työpaikoilla mukaan lukien se työpaikka jossa me nyt olemme kannatan myöskin raiskauslainsäädännön uudistamista suostumuksen puutteen osoittamisen suuntaan ja kannatan erittäin lämpimästi sitä että työmarkkinajärjestöjen kanssa nyt käydään läpi ja sovitaan entistä järeämmistä toimista joilla voidaan puuttua seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun työpaikoilla

on äärimmäisen tärkeätä että me täällä keskustelemme tästä asiasta joka ei ole oppositio hallitus asia tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ja me voimme muuttaa maailmaa me voimme yhdessä päättää että nyt pistetään tälle loppu tästä eteenpäin kenenkään ei pidä mennä nukkumaan ajatellen että minulle voi tänä yönä tapahtua jotain ei kenenkään pienen lapsen tytön tai pojan ei kenenkään meillä on mahdollisuus näyttää nyt suuntaa ja se on meidän tehtävämme seksuaalisen häirinnän mittakaavan valtavuus on tullut nyt koko maailman tietoisuuteen kiitos sosiaalisen median ja haluan myös kiittää kaikkia niitä jotka ovat rohkeasti tuoneet nämä suuret kysymykset esille kiitos

arvoisa puhemies haluan ensiksi lausua kiitoksen sanat edustaja haataiselle tästä hänen tärkeästä keskustelualoitteestaan ongelmahan ei ole mitenkään uusi mutta uutta on se että nyt siitä uskalletaan puhua puhua laajasti ja avoimesti siksi on paikallaan että myös me käymme tätä keskustelua aivan niin kuin oikeusministeri häkkänen totesi ja johon myöskin edustaja andersson viittasi me käymme tätä keskustelua johdon vastuulla analysoiden ja pohdiskellen miten me voimme edesauttaa muutosta parempaan huomiseen

tässä

ja dammen brister kampanjat ovat toimineet tehokkaina avaimina avaimina avoimempaan keskusteluun sekä toivon mukaan myöskin avaimina

keskustelualoitteesta tärkeässä asiassa kiitokset ministereille hyvistä vastauksista ja täällä käydystä hyvin asiallisesta keskustelusta seksuaalisessa häirinnässä pitää olla nollatoleranssi niin kuin täällä on todettu me jokainen olemme yhteisvastuussa siitä että yhteiskuntamme on jatkossa turvallinen paikka jossa kenenkään ei tarvitse pelätä tulevansa ahdistelluksi häirinnän kitkemisessä on kyse asennemuutoksesta johon me jokainen voimme itse vaikuttaa meillä jokaisella on vastuu puuttua häirintään kun sitä näemme esimiehillä on juridinen vastuu mutta kaikilla meillä on vastuu käytöksestämme muutos aloitetaan tässä talossa nyt tänään me jokainen vaikutamme siihen että niissä yhteisöissä joissa olemme mukana tätä työtä myöskin tehdään lainsäätäjinä meidän pitää olla esimerkkinä

herra puhemies häirintä on ilmiö joka koskettaa monia ikäryhmiä ja monia kansanosia sukupuoleen ikään katsomatta urheilun ja liikunnan parissa on satojatuhansia nuoria heidän ohjaajinaan valmentajinaan on satojatuhansia vapaaehtoisia he tekevät todella arvokasta työtä josta meidän pitää olla kiitollisia on kuitenkin ikävä tosiasia että näiden vetäjien joukkoon aina soluttautuu joitakin henkilöitä joiden motiivit eivät kestä päivänvaloa viime vaalikaudella sivistysvaliokunnassa käsiteltiin lakia lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä hallituksen esityksessä arvioitiin että tällaisia selvityspyyntöjä tulisi

mutta niitä on nyt tullut vain kolmisentuhatta vuodessa kysyn asiasta asiasta vastaavalta ministeriltä miten tämän lain toimeenpano ja toteutus saadaan paremmin toimimaan kenttätyössä

arvoisa puhemies maahanmuuttajanaiset ovat usein heikoimmassa asemassa mitä tulee myös seksuaaliseen häirintään ja seksuaalirikollisuuteen tämä johtuu muun muassa siitä että maahanmuuttajataustaisella naisella voi olla korkeampi kynnys mennä tekemään rikosilmoitus se voi johtua siitä että tullaan olosuhteista sellaisesta maasta jossa poliisiin ei voi valitettavasti luottaa se voi johtua myös siitä että tullaan sellaisesta kulttuuritaustasta jossa valitettavasti naisten asema on selvästi miestä heikompi suosittelen kaikkia katsomaan myös tanskalaisen dokumentin sarialakia tanskassa jossa kävi ilmi että oli useita moskeijoita joissa imaamit suoraan sanoen kielsivät näitä naisia ottamasta yhteyttä poliisiin minusta hallituksen tulisi olla tarkkana että tämä sama sarialain käytäntö ei vain saavu suomeen ja että maahanmuuttajanaiset saisivat riittävästi tietoa oikeuksistaan

niin kuin liikuntakin on tällainen alue

edustaja kiuru totesi hyvin urheilusta ja siinä ilmenevästä mahdollisuudesta käyttää asemaansa väärin itse puhuisin myös kulttuurista kuten olemme huomanneet ja havainneet elokuva ala aloitti ensimmäisenä amerikassa tuon alueen lähestymisen ja nyt sitten myös suomessa teatteri ja kulttuuriväki monet nuoret opiskelevat erilaisia kulttuuriaineita heidän työtään ohjaavat ohjaajat ja sellaiset henkilöt joilla on mahdollisuus käyttää asemaansa väärin kysynkin onko ministerillä suunnitelmaa tai tarkoitusta käydä avointa keskustelua syvällisemmin kulttuuriväen kanssa siitä onko tuo ilmiö josta teatteriväen keskuudessa on keskusteltu mahdollisesti laajempaa kulttuuritoiminnassa

arvoisa puhemies oikeus turvalliseen tilaan kuuluu meille kaikille se on edellytys sille että ihminen voi toimia yhteisössään ja ja toteuttaa itseään me too kampanja on on nostanut seksuaalisen häirinnän massiivisen mittaluokan esille suomessa ja nyt meidän jokaisen velvollisuus on on miettiä tarkkaan miten me voimme sitä kitkeä pitää muistaa se että iso osa seksuaalisesta häirinnästä vaanii vallankäytön rakenteiden suojassa iso osa siitä on sukupuolittunutta jolloin usein iäkkäät miehet käyttävät asemaansa härskisti työyhteisössä hyväkseen häiritäkseen nuorempia naishenkilöitä tämä pitää sanoa ääneen ja myös eduskunnassa eduskunta avustajille tehdyt häirintäselvitykset osoittavat että täälläkin on tätä ongelmaa tämä pitää purkaa liian usein edelleen julkisessa keskustelussa sanotaan että on uhrin vika että hän tuli häirityksi hänellä oli vääränlaiset vaatteet

puhemies keskustelu estämisestä on tärkeää jos kyse on hierarkkisesta organisaatiosta ja alisteisesta asemasta sitä hankalammassa asemassa häirinnän kohde on mutta keskustelussa pitää välttää ylilyöntejä ja sitä ettei tärkeää asiaa alisteta poliittiseksi lyömäaseeksi muistamme miten aikoinaan helsingin sanomien jutussa nimettömiin ilmiantoihin perustuen seitsemän mieskansanedustajaa laitettiin kuvien kanssa jalkapuuhun ilman mahdollisuutta puolustautua ainoa varma tekijä joka yhdisti näitä edustajia oli se että he vastustivat sukupuolineutraalia avioliittolakia jutussa todettiin lisäksi että häirintään syyllistyvät maakuntien keski ikäiset tai vanhemmat miehet ja että kaupunkilaiset akateemisesti koulutetut miehet eivät niin tee ei juuri voisi tehdä asenteellisempaa juttua tällaisella uutisoinnilla vahingoitetaan äärimmäisen tärkeää asiaa ja siihen meillä ei ole

joiden kehot ovat jatkuvan arvioinnin kommentoinnin ja häirinnän kohteena kadulla työpaikalla kouluissa ja mediassa kulttuurimme opettaa meille pienestä pitäen että naisten ja tyttöjen oikeutta omaan kehoonsa ei tarvitse kunnioittaa pahimmillaan sama vallankäyttö kärjistyy seksuaaliseksi väkivallaksi

herra puhemies otan kaksi näkökulmaa tähän keskusteluun ensiksi mielestäni huomio tulisi kohdistaa erityisesti siihen häirintään joka kohdistuu alaikäisiin tyttöihin jotka ovat vasta kasvamassa naisiksi samoin kuin tietysti poikiin jotka kasvavat miehiksi poliisiammattikorkeakoulu toteutti vuonna kaksituhattakolmetoista yhdeksäsluokkalaisille kyselytutkimuksen jossa joka kolmas tyttö ja lähes joka neljäs poika oli kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää ja väkivaltaa ja tänä vuonnahan on tehty kouluterveyskysely jossa tulos on nimenomaan tyttöjen osalta samansuuntainen se mikä on huolestuttavaa seksuaalinen hyväksikäyttö oli yleisempää aikuisten taholta kuin ikätovereiden nuoret eivät välttämättä tunne oikeuksiaan eivätkä löydä niitä väyliä joihin ottaisivat yhteyttä ja sen takia tämä pitäisi mielestäni huomioida erityisesti kouluopetuksessa toiseksi ylilyöntejä keskustelussa tulisi välttää ettei tuomita henkilöitä joilla ei käytännössä ole mahdollisuutta puolustautua eli nimellä tapahtuva somelynkkaus ei ole asiallista eikä reilua
nyt otamme ministerien vastauspuheenvuorot ja ne aloittaa ministeri orpo kaksi minuuttia
arvoisa puhemies itsekin haluan kiittää vielä tästä keskustelusta ja keskustelualoitteesta erittäin tärkeää haluan kiittää myöskin näistä kampanjoista jotka ovat todella avanneet silmiä sille kuinka laajasta ja vakavasta ongelmasta kuitenkin meidän yhteiskunnassamme on kyse haluan kiittää niistä hyvistä puheenvuoroista joita edustajat ovat täällä käyttäneet edustaja rinne kertoi koskettavan järkyttävän tarinan eräästä kohtalosta edustaja meri nosti esille henkilöt jotka eivät itse pysty auttamaan itseään eivätkä puuttumaan eivät löydä tietä päästä eroon seksuaalisesta ahdistelusta tärkeitä puheenvuoroja ja olen myöskin tyytyväinen siihen että me yhdessä käymme tätä keskustelua hallituksen piirissä on ryhdytty myös toimenpiteisiin tärkeintä on se että me kerromme tämän keskustelun päätteeksi että suomessa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja ahdistelulle se on lainsäädännöllä kielletty mutta on kuitenkin aivan selvää että normeilla ja laeilla me emme pysty koskaan kokonaan kitkemään tällaista käytöstä ja siksi haluaisin tuoda esille vielä sen että tämä lähtee meistä jokaisesta jokaisesta suomalaisesta jokaisesta kansanedustajasta jokaisesta ihmisestä itsestään meidän pitää miettiä sitä miten me käyttäydymme toisia kohtaan meidän pitää miettiä onko meidän käytöksessämme jotain sellaista joka loukkaa toista ja meidän täytyy silloin puuttua miettiä omaa käytöstämme muuttaa sitä tarvittaessa mutta meidän täytyy myöskin puuttua jos me näemme että meidän vieressämme tapahtuu seksuaalista häirintää tai ahdistelua meidän on puututtava määrätietoisesti ja näytettävä siitä että me emme suomessa tällaista hyväksy on tärkeää että tämä keskustelu käydään ja ja toivon että pystymme tästä todellakin ilman puoluerajoja ja hallitus oppositio rajoja tekemään johtopäätöksiä ja sitä kautta kitkemään tämän ilmiön pois suomalaisesta yhteiskunnasta
ministeri lindström kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies kiitos erittäin hyvästä keskustelualoitteesta muutamaan puheenvuoroon kommentti ensinnäkin edustaja meren puheenvuoro oli erittäin viisas hän kysyi voisiko tätä keskustelua laajentaa vammaisjärjestöihin ja niihin jotka edustavat niitä ihmisiä jotka jotka eivät pysty puolustamaan itseään tämä keskustelu minkä me tulemme käymään ja mihinkä siis ovat todellakin puolueet tervetulleita vasta keskustelun avaus ja enemmän nyt tämmöinen työllisyyspainotteinen me katsomme mitä siellä työpaikalla voitaisiin tehdä enemmän kuin nykyään tehdään oikeastaan vertaisin tätä siihen että kun itse menin työelämään niin tehtaalla alkoholinkäyttö oli varsin yleistä siihen ei puututtu sillä sitä alkoholin käyttäjää suojeltiin tehtiin sen työt kunnes jossain vaiheessa tajuttiin että on jokaisen asia puuttua siihen minä oikeastaan vertaisin tätä siihen samanlainen asenne pitäisi saada työpaikoille myös tässä asiassa että siihen puututaan ja että se on jokaisen vastuulla paitsi että kantaa vastuuta siitä omasta käyttäytymisestään niin myös seuraa sitten muitten käyttäytymistä en tarkoita mitään kyttäämistä

toinen toisiamme eikä niinkään sitä että tästä tulee tämä mies nais kysymys jokainen tietää että totta kai se on näin että enemmän tämä kohdistuu naisiin mutta tämä kohdistuu myös miehiin tätä ei saa tässä keskustelussa minun mielestäni unohtaa oikeastaan lopetan tämän siihen että tavoitteen pitää olla muutos ei pelkkä keskustelu joka on myös tärkeää
vielä ministeri terho kaksi minuuttia
arvoisa puhemies edustaja haatainen esitti avauspuheenvuorossaan selkeän toiveen ja viestin siitä että suomesta ja täältä eduskunnasta on lähdettävä se sanoma se viesti että meidän maassamme ei ole sijaa ahdistelulle eikä häirinnälle tämä esittämänne toivehan on niin kohtuullinen ja se on niin kannatettava että sitä luulisi voivan jo sanoa itsestäänselvyydeksi mutta niin ei selvästikään ole vaan työtä vielä tarvitaan yhtä lailla yhteiskunnassa kuin myös täällä meidän omassa eduskunnassamme ja sinisiltä saatte varauksettoman tuen tälle tälle työlle ja toiveelle mitä kulttuurialaan tulee mistä tämä koko kansainvälinen kampanja lähti liikkeelle niin valitettavasti on käynyt ilmi että kulttuurialalla myös suomessa tämä ongelma on yllättävän yleinen kuten on todettu lainsäädäntöä paljolti on jo olemassa mutta on selvää että ministeriöni haluaa kaikilla tavoilla tukea tämän ilmiön kitkemistä kulttuurialalta olen ilolla pannut merkille että alan toimijat ovat jo lähteneet liikkeelle esimerkiksi elokuva alalla on laadittu ohjeistusta seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi ja noin tuhat esittävän taiteen ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen vetoomuksen tasa arvon ja koskemattomuuden edistämiseksi alallaan on tärkeää että tämä valtavan surullinen ilmiö kohdataan koko se todellisuus kohdataan rehellisesti ja siihen puututaan omalta osaltani voin esimerkiksi toimia niin ja aion toimia että opetus ja kulttuuriministeriön ja elokuvasäätiön välisissä tavoitekeskusteluissa tämä otetaan esille ja mietitään sitä miten pystymme omalta osaltamme tukemaan tämän ikävän ilmiön kitkemistä joka on kulttuurialalla jos uskallan sanoa sitäkin vastenmielisempi kun puhutaan alasta jonka tulisi edistää sivistystä taidetta ja kaikenlaista hengen kehitystä ja
nyt jatkamme yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa herra puhemies haluan ensinnäkin kiittää edustaja haataista tästä tärkeästä keskustelualoitteesta ja toistan mielelläni hänen viestinsä teit oikein kun kerroit sinulla on oikeus omaan kehoosi sinulla on oikeus elää ilman häirintää häpeä ei kuulu häirintää kohdanneelle vaan se on aina häirintään syyllistyneen synti ja tämä meidän on hyvät ystävät tehtävä riittävän selväksi myös tässä keskustelussa ja tässä talossa tämä keskustelualoite tarjoaa mahdollisuuden nyt analysoida tämän häirinnän laajuutta suomessa ja ryhtyä myös toimeen haluan kiittää myös hallitusta että olette jo ryhtyneet toimeen pitäkää tämä työ yllä älkääkä lopettako ennen kuin tulee valmista mutta jaan huolen siitä että kyse on myös laajemmasta asenneongelmasta johon emme pelkällä lainsäädännöllä pääse kiinni ja siksi vastuuta on meidän

toivon että tässäkin salissa keskusteltaisiin tänään siitä mistä johtuu että niin monet joutuvat kokemaan seksuaalista häirintää mitä se kertoo yhteiskunnastamme ja vallitsevasta kulttuurista työpaikoille oppilaitoksiin harrastusryhmiin ja niin edelleen on saatava selkeät toimintatavat häirintään puuttumiseksi ensinnäkin on tehtävä selväksi mikä on häirintää ilmapiirin on oltava sellainen että häirinnän voi ottaa puheeksi ja siihen jokainen uskaltaa puuttua häirintään on aina puututtava eikä se saa jäädä uhrin syyksi ja häpeäksi ei voi olla niin että uhri tai häirintään puuttunut sivullinen leimataan hankalaksi ihmiseksi ongelma on aina tekijässä ja tämän pitäisi olla kaikille selvää

haluan kiittää tämän keskustelualoitteen tekijöitä on äärimmäisen tärkeää että puhumme tästä aiheesta tänään seksuaalista häirintää tapahtuu kaikkialla se kohdistuu tyttöihin poikiin meihin keski ikäisiin naisiin ja kaikkiin sukupuoliin ihan yhtä lailla ja sen tekijänä on valitettavan usein lähiomainen ja joskus myös ammattihenkilö lainsäädännön tarkastaminen tai kiristäminen ei yksin auta jos ilmoittamiskynnys säilyy äärimmäisen korkeana tai jos vaadittavaa näyttöä on lähes mahdotonta saada uhri voi aivan oikeasti joutua syytetyn asemaan häntä arvostellaan ja arvioidaan ja palaute voi olla jopa varsinaisen teon kaltaista aivan yhtä loukkaavaa asian esiintuominen aina rohkeuden osoitus meidän tulee varmistaa että koulutuksen ja ohjauksen kautta kaikilla viranomaisilla ja ammattihenkilöillä on riittävät valmiudet tukea ja ohjata ohjata

täytyy oikeasti olla nollatoleranssi se tarkoittaa sitä että kun kohtaamme tai todistamme häirintää sitä ei pidä katsoa läpi sormien tai selitellä se on rikollista siihen on puututtava muistuttaisin myös siitä että kun työmarkkinajärjestöjen kanssa keskustellaan niin me tarvitsemme uusia avauksia puuttuaksemme tähän ilmiöön koko valtakunnassa yksi tällainen avaus voisi olla esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöiden esittäminen työpaikoille silloin kun siihen on aihetta tai jopa kaikissa tilanteissa tämä on mielestäni asia jota kannattaa edistää

keskustelualoite seksuaalisesta häirinnästä on paikallaan ongelmia ratkotaan keskustelun kautta eikä vaikenemalla on hyvä että asia on saanut laajamittaista julkisuutta mutta häirinnän karsiminen esimerkiksi kouluista ja työpaikoilta vaatii käytännön toimia kaikilla pitäisi olla mahdollisuus elää ilman häirintää haluan nostaa esille työnantajien vastuun huolehtia työntekijöistään seksuaaliseen häirintään tulee ottaa myös suomalaisilla työpaikoilla nollatoleranssi ja pyrkiä viestinnän keinoin ennaltaehkäisemään häirintää työnantajien tulisi pyrkiä luomaan sellaiset luottamukselliset palautekanavat joiden avulla kynnys ilmoittaa häirinnästä madaltuisi tämän lisäksi häirinnän uhreille pitäisi löytyä tukea työyhteisöstä ja mahdollisuus ammattiapuun toivon syvästi ettei häirintä olisi enää ongelma seuraavien sukupolvien aikana

sain uutena kansanedustajana vuonna kaksituhattayksitoista osallistua uusien kansanedustajien perehdytykseen jonka yhtenä osiona käsiteltiin tasa arvokysymyksiä näistä tärkeimpänä seksuaalista häirintää kun tämä osio alkoi kaikki miesoletetut uudet kollegani ryntäsivät kahville yhtä lukuun ottamatta vuonna kaksituhattaviisitoista vastaavassa perehdytyksessä uudet kansanedustajat eivät saaneet edes mahdollisuutta valita koska tasa arvo osio oli poistettu aikapulaan vedoten minun mielestäni tämä kertoo hirveän hyvin siitä mikä se kulttuuri tässä talossa on me tiedämme että seksuaalista häirintää tapahtuu täällä me kaikki olemme sitä mieltä että se ei ole hyvä juttu minä en tiedä täällä yhtään joka kannattaisi seksuaalista häirintää siitä huolimatta se ei ole meidän prioriteettilistalla tässä talossa sellaisella paikalla missä sen kuuluisi olla että tämä olisi esimerkillinen työyhteisö suomessa

tämä keskustelu jota olemme täällä käyneet toisiamme arvostaen ja hienolla tavalla tärkeästä asiasta kertoo että edustaja haataisen aloite on ollut tosi tärkeä varmaan rakenteissa asenteissa arvoissa löytyy paljon lähdettä muuttaa tapojamme mutta lainsäädännölläkin voidaan tehdä meillä on tasa arvolaki joka lähtee siitä että edistetään sukupuolten välistä tasa arvoa miesten ja naisten välistä keskinäistä tasa arvoa ja kunnioitusta nyt kun tämä pyöreän pöydän tapaaminen järjestetään yksi ajatus vietäväksi sinne tasa arvolaki mahdollistaa ja edellyttää että kaikilla työpaikoilla on tasa arvosuunnitelma jos on yli kolmekymmentä työntekijää voisiko ajatella että näihin tasa arvosuunnitelmiin liitetään seksuaalista häirintää koskeva osio joka näkyy siinä suunnitelmassa ja tehtäisiin myöskin siihen liittyvä ohjelma työpaikoilla tällä voisi olla keskustelua avaava rakentava ja tavallaan siinä yhteisössä ennakoivaa työtä edistävä

seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat tuomittavia tapahtuivat ne kaduilla kapakoissa tai kodeissa tai työpaikalla vaikkapa täällä eduskunnassa hierarkkisessa organisaatiossa jossa ne ovat erittäin moitittavia koska usein uhri on alisteisessa asemassa

silloin kun lasta käytetään hyväksi esimerkiksi valmentajan toimesta tosiasia on että nuoret naiset ovat suurin joukko joka joutuu seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän uhriksi se on tosiasia mutta pelkään että meillä on paljon poikia ja tyttöjä ja piilorikollisuutta jossa on vakavia seksuaalisia hyväksikäyttäjiä olemassa me tulimme oikeusministerin kanssa suoraan seminaarista jossa käsiteltiin myös seksuaalista ahdistelua ja seksuaalirikoksia arvoisa oikeusministeri näettekö että rikoslain kaksikymmentä lukua jossa seksuaalirikoksia käsitellään olisi syytä päivittää ja tarkastella laajempana kokonaisuutena

lämmin kiitos edustaja haataiselle erinomaisesta keskustelualoitteesta siihen ja sinun ehdotuksiisi on helppo yhtyä meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta tämä häirintä ja ahdistelu saadaan loppumaan ja meidän täytyy pystyä myös vaikuttamaan asenteisiin koska koska tässä kulttuurissa selvästi on vääristyneitä asenteita naisia ja tyttöjä kohtaan mutta myös miehiä kohtaan kouluterveyskyselyn mukaan todellakin kahdeksas viiva yhdeksäs luokkalaisista tytöistä kolmekymmentä prosenttia ja pojista kaksitoista prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten häirintä on vieläkin yleisempää tutkimuksen mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia transnuorista on kokenut häirintää tämä on äärettömän surullista ja vakavaa koska kysymys on nuorista ihmisistä ja heidän terveestä kehityksestään sitten minä toivoisin vielä että me uhraisimme pari ajatusta globaalisti niihin tyttöihin ja naisiin miljooniin jotka joutuvat hyväksikäytetyiksi ostetuiksi ja myydyiksi ilman mahdollisuutta koskaan elää tervettä elämää

vuodelta kaksituhattayhdeksän olevan mlln kyselyn mukaan yläkoululaisista tytöistä kaksitoista prosenttia koki viikoittaista sanallista seksuaalista häirintää kouluissa kerran kuussa häirittiin neljääkymmentä prosenttia ja fyysistä joka viikko koki seitsemän prosenttia tytöistä nämä lukemat ovat käsittämättömän korkeita ja on ihan selvää ettei yhdenkään lapsen tai nuoren tulisi joutua kokemaan seksuaalista häirintää varsinkaan kouluissa paitsi että häirintään tulee puuttua nykyistä paremmin tulee myös miettiä miten sitä voidaan ehkäistä ennalta pienten lasten seksuaalikasvatus eli kehotunne ja turvataitokasvatus on osa lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukea ja se kuuluu uusiin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin käytännössä tämä ei kuitenkaan vielä toteudu kehotunnekasvatuksen taidot ovat kuitenkin tärkeitä myöhempää elämää varten ja ne osaltaan luovat edellytyksiä sellaiselle maailmalle jossa lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi aikuisiksi ja jossa seksuaalista häirintää on helpompi torjua kehotunnekasvatus on yksi tie seksuaalisen häirinnän vähentämiseen ja toivon että hallitus nyt varmistaisi että ihan jokainen lapsi ja nuori suomessa pääsee osalliseksi kehotunnekasvatuksesta

arvoisa puhemies kiitos edelliselle kollegalle tuen vahvasti tämäntyyppisen sisällön lisäämistä opetussuunnitelmaan toivoisin että keskittyisimme keskustelussa syihin ja ratkaisuihin kuten myös edustaja saara sofia siren aiemmin pyysi on sanottava ääneen että moni joka ahdistelee tai häiritsee on kokenut itse samaa tämä ei ole puolustuspuheenvuoro tämä on tosiasia tarvitsemme lisää varoja rikosseuraamuslaitokselle tarvitsemme lisää varoja mielenterveystyöhön ja myös niiden ihmisten auttamiseen joilla on tämäntyyppisiä ajatusvääristymiä toivon myöskin että eduskunta laatii

tänään tulleen tutkimuksen johdosta puhemiesneuvosto eduskuntaryhmien puheenjohtajat kuulette tämän

arvoisa puhemies on aivan erinomaista että olemme täällä keskustelualoitteen johdosta keskustelemassa tästä tärkeästä aiheesta mutta vielä paljon tärkeämpää on se että tämä keskustelu virisi kansalaisyhteiskunnassa sosiaalisen median kautta monet näistä täälläkin esiin tulleista esiin tulleista ongelmista ovat sentyyppisiä että vaikka meillä on rikoslainsäädäntöä seksuaalisen häirinnän tunnusmerkistökään ei kata kuitenkaan kaikkea sellaista toimintaa joka on paheksuttavaa ja väärin on hyvä että

tästä keskustellaan ja kynnys toimia väärin nousee tätäkin kautta siis kaikkia näitä ongelmia ei lainsäädännönkään kautta pystytä ratkaisemaan kysymys on pitkälti toimintakulttuurista siitä mikä koetaan hyväksyttäväksi käyttäytymiseksi hyvistä tavoista moraalisäännöistä ja näihin nyt on tämänkin kansalaiskeskustelun kautta kiinnitetty huomiota suomessa ja ympäri maailmaa ja tämä on erinomainen asia rohkaiskoon tämä myös kaikkia sivullisia puuttumaan jos törmäämme tällaiseen ja sanomaan että tuo ei ole oikein tuo pitää lopettaa

on hienoa että tämä sali on yksimielinen siitä että tällainen keskustelu tarvittiin ja että tämä keskustelu on arvokasta valitettavasti olen silti kuullut väitteitä että me too kampanja on mennyt yli överiksi minusta näin ei suinkaan ole sellaiset väitteet ovat täysin vähättelyä ja ongelman kieltämistä meidän tässä salissa ja yleisestikin suomessa kaikkien on tunnistettava ja tunnustettava seksuaalinen häirintä häirintä ilmiönä ja pyrittävä toimimaan kaikin keinoin jotta se saadaan poistettua me olemme sitoutuneet nollatoleranssiin koulukiusaamisen väkivallan ja vihapuheen suhteen ja sitoutuneet myös puuttumaan niihin aivan samalla tavalla me tarvitsemme tätä sitoutumista ja puuttumista olen erittäin iloinen ministeri häkkäsen puheenvuorosta ja siitä että kiinnitätte huomiota erityisesti valta aseman väärinkäyttöön ja tässä on jo mainittu lasten seksuaalinen hyväksikäyttö siinä on kyse luottamussuhteen rikkomisesta totaalisesti ja se on mitä raukkamaisin teko

ne oikeat asenteet lähtevät siitä että osaamme kunnioittaa toisiamme toistemme koskemattomuutta kiinnittää huomiota kielenkäyttöön noudattaa ihan normaaleja käytöstapoja kanssakäymisessä muitten ihmisten kanssa jokainen meistä kantaa tästä oman vastuunsa ne asenteet jossain vanhemmilla on oma vastuunsa koululla vapaa ajan järjestöillä toiminnanohjaajilla valmentajilla medialla koska se yhteiskunnan seksualisoituminen syntyy jossain julkisuudessa tässä jokaisella myöskin medialla on oma vastuunsa

arvoisa herra puhemies kiusaamisen ja häirinnän ensimmäinen aste ovat sanat tiedämme että elämme varsin ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa ja tuossa on se ensimmäinen askel voimme jokainen syyllistyä kiusaamiseen tai sen toisen häirintään me arvioimme toistemme ulkonäköä tietämättä syitä taustalla onko sairauksia lääkityksiä ja ja niin poispäin se on loukkaavaa se mikä on hienoa on se että eduskunnassa tässä keskustelussa on paljon miehiä

arvoisa puhemies haluan ihan ensiksi kiittää kaikkia keskustelijoita arvokkaista puheenvuoroista puheenvuoroista ja hallitusta niistä toimista mihin itse ajattelen että meidän tärkein toimi on tarkastella niitä rakenteita ja sellaista lainsäädäntöä jotka tällä hetkellä luovat eriarvoisuutta epätasa arvoa jotka jaottelevat ihmisiä erilaisiin ryhmiin ja antavat heille eri määrän oikeuksia jotka leimaavat jotka luovat stigmaa jotka sitä kautta luovat tilaa

hiljaisuus on murrettu onneksi koska kyse on kulttuurisesta ilmiöstä vallankäytöstä ja epätasa arvosta vaatii siihen puuttuminen ja sen muuttaminenkin kulttuurin muuttamista kulttuuri taas muuttuu keskustelun esimerkin ja sääntöjen kautta myös eduskunnassa ilmenee valitettavasti seksuaalista häirintää siihen on puututtava ja siitä on puhuttava se on meidän velvollisuutemme täällä arvoisa puhemies yksittäisellä mahtikäskyllä tätä ilmiötä ei saada lopetettua mutta on tärkeää pohtia myös lainsäädännöllisiä keinoja olisi pohdittava raiskauksen ankkuroimista suostumuksen puutteeseen sekä työnantajien työsuojelu ja tasa arvosuunnitelman velvoitteiden tiukentamista koulujen toiminnassa täytyy olla matala puuttumiskynnys kaikkeen seksuaaliseen häirintään ja opetussisällöissä tulee kasvattaa lapsia ja nuoria ja toisten rajojen kunnioittamiseen arvoisa puhemies me emme voi enää vaieta emmekä me enää vaikene

arvoisa herra puhemies kiusaaminen ahdistelu seksuaalinen ahdistelu tai jopa aina tuomittavia ihminen alistuu hän vetäytyy hän vaikenee pyytäisinkin hallitusta selvittämään mikä mahdollinen osuus meidän mielenterveysongelmissa tänä päivänä juontuu seksuaalisesta ahdistelusta hyväksikäytöstä tai näihin verrattavista asioista se luku ei välttämättä ole kovin pieni siksi nyt on todella muuallakin kuin eduskunnassa hyvä keskustella ja syytä keskustella ilmiöstä niin urheilujärjestöissä kuin uskonnollisissa yhteisöissä monesti siellä on vaikenemisen kulttuuri jopa anteeksi antamisen kulttuuri sitäkään ei tule hyväksyä ihmisarvo ihmisyys ne ovat loukkaamattomia ne ovat aina ensisijaisia arkkipiispa sanoi itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa että meidän on katsottava toista ihmisen tasolla se on ihmisyyttä se on tasa arvoa se on sydämen sivistystä

arvoisa puhemies kaikenlainen häirintä on se sitten henkistä fyysistä tai psyykkistä on väärin ja tuomittavaa on nollatoleranssi mutta tarvitaan yhteisiä tekoja jotta on toimintakulttuuria puuttua että yhdessä osoitamme niin lainsäädännön tasolla työ ja harrasteyhteisöissä kuin vapaa ajalla sekä perhepiirissä ettei väärä käytös ole hyväksyttävää vaan siihen on puututtava kiitos muiden kampanjoiden sekä aloitteen jonka itsekin allekirjoitin laatijoille sekä hallitukselle asiaan paneutumisesta valitettavasti seksuaalista häirintää tapahtuu myös poissa muiden silmistä yksityisesti muun muassa netin sosiaalisen median ja muiden suorien viestintävälineiden kautta vaikka esimerkiksi sosiaalisen median osalta todistusaineisto on helpostikin jäljitettävissä ja kerättävissä kyseessä on asianomistajarikos kysyisinkin voitaisiinko tätä arvioida sisäministeriössä ja oikeusministeriössä uudelleen olisiko näissä tapauksissa mahdollisuus nostaa syyte muilta tahoilta kuin asianomistajan osalta eli asia tulisi virallisen syytteen alaiseksi edustaja ruoho on tehnyt tästä myöskin

kaksituhattakuusitoista olemme lisänneet onneksi henkilöresursseja muun muassa nettipoliisitoimintaan jos kyse olisi asianomistajarikoksen sijaan virallisen syytteen alaisesta rikoksesta voitaisiin saada räikeimmät viesti ja sometapaukset mahdolliseen syyteharkintaan ja tutkintaan

arvoisa puhemies naisrauha on vanha käsite

pohjolassa ja jo ensimmäiset naiset jotka tulivat valituksi eduskuntaan puhuivat naisten katurauhasta olisiko nyt aika olisiko tämä me too kampanja se riittävän väkevä voima joka tekisi lopun seksuaalisesta ahdistelusta seksuaalisesta häirinnästä olisiko nyt jo aika me kansanedustajat vaikutamme asenteisiin me vaikutamme ilmapiiriin mutta me vaikutamme myös lainsäädäntöön ja lainsäädännössä on kieltämättä sitten ensimmäisten naiskansanedustajien tapahtunut paljon seksuaalinen ahdistelu fyysinen sellainen on jo laissa mutta sanallinen häirintä ei monet naiset kohtaavat erilaista huorittelua kuten suvakkihuorittelua netissä ja myös kadulla ulkonäköä arvostellaan oikeusministeri häkkänen voisitteko te ajatella että myös tällainen sanallinen sukupuoleen kohdistuva häirintä tulisi laissa kriminalisoiduksi

edustaja tuppurainen totesi saman asian jonka minäkin halusin tuoda esille meillä on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty sellainen häirintä joka sisältää koskettelua siis käpälöinti mutta sellainen toistuvakaan häirintä joka ei sisällä käpälöintiä ei ole meillä rangaistavaa sitä voidaan työsuojeluasiana tarkastella mutta se ei suojaa esimerkiksi koululaisia tämä muutos olisi mielestäni tärkeä samoin kuin se että

rikoslaissa kriteeriksi otettaisiin yksinkertaisesti suostumuksen puute mutta haluaisin tuoda esille sen miksi tämän asian laajuus on tullut niin monille yllätyksenä miksi niin moni

on vaiennut se raassina totesi niin moni on saanut niin pahasti turpiin on tullut suunnilleen lynkatuksi silloin kun on ottanut näitä asioita esille silloin jos me oikeasti haluamme nollatoleranssin meidän pitää tukea ja auttaa myöskin niitä

hyväksikäyttöön ja erityisesti huolestuttaa se että lapset eivät voi välttää pornografian ja monen muun materiaalin päätymistä jopa heidän älypuhelimiinsa näihin ylilyönteihin syyllistyvät usein myös yritykset eräs saamani palaute koski sellaista että eräs äiti meni pienen lapsensa kanssa liikkeeseen ostamaan petivaatteita ja yllätyksekseen hän huomasi että siellä takaseinällä roikkui suuri finlaysonin lakana jossa oli tämmöinen tom of finlandin niin sanottu taideteos jossa mies alastomana esitti ylpeänä elintään ja äiti hämmästyneenä meni tietenkin sanomaan että miten te kehtaatte pitää tällaisia julkaisuja täällä on perhekauppa hän ei saanut poistettua millään muulla uhkauksella sitä lakanaa sieltä kuin sanomalla että hän tekee rikosilmoituksen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä toinen esimerkki koskee sitä että kuka tarvitsee nahkahousuisia homomiehiä kahvipaketeissaan kun mennään ostamaan elintarvikkeita nämä pienet esimerkit vain kertovat siitä että suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut muutos meille

arvoisa herra puhemies olen aivan samaa mieltä edustaja toivolan kanssa aivan kaikki lainsäädäntö ei ole valmis translaki on muutettava kampanjan seurauksena olemme valitettavasti nähneet että seksuaalista häirintää on maassamme joka puolella eri työpaikoilla harrastuksissa ja kouluissa on todella hyvä että asia on tuotu esille koska jokaisella häirinnän kohteeksi joutuneella pitää olla keinot puuttua häirintään ja usko siihen että näihin väärinkäytöksiin herätään ja ne saadaan loppumaan heille jotka toimivat väärin tämä keskustelu ja kannanotot ovat selkeä viesti siitä että niin ei voi suomessa eikä missään muuallakaan toimia tiedän tästä talosta tapauksen jossa häirintä on loppunut me too kampanjan alettua asenteiden täytyy muuttua viimeistään tästä lähtien on oltava selvää että seksuaalisesta häirinnästä jää kiinni on kyse toistemme arvostuksesta ollaan oikeasti kohteliaita toisillemme arvostetaan

olen itse työskennellyt ammattialalla eli hoitotyössä missä arvostelu nimittely ulkonäön kommentointi ja jopa fyysisen koskemattomuuden rikkominen on ikävä kyllä tavallista siihen syyllistyvät sekä kollegat että potilaat siihen syyllistyvät miehet ja naiset ja häirintää kokevat sekä miehet että naiset on erittäin ahdistavaa että ei saa tehdä työtään rauhassa vaikka syy onkin aina ja vain siinä ihmisessä joka päättää ahdistella ja käyttää fyysistä ja henkistä väkivaltaa toista alistaakseen tarvitaan tarvitaan esimerkiksi työpaikoille lisää pelisääntöjä ja ratkaisumalleja työpaikoilla on käyttäydyttävä asiallisesti onkin erittäin hyvä että työmarkkinajärjestöt kutsutaan mukaan tähän tähän urakkaan ja tekemään työpaikoistamme parempia vaikka loppujen lopuksi ratkaisu kyllä on jokaisessa meissä itsessämme siinä miten me käyttäydymme toisiamme kohti

puhemies seksuaalinen häirintä on yleisintä siellä missä asenteet ja rakenteet ylläpitävät epätasa arvoa miesten ja naisten välillä mitä suurempaa on tuo epätasa arvo sitä todennäköisempää on että seksuaalista häirintää esiintyy ja sitä koetaan

tasa arvon puute ilmenee alistavina valtarakenteina alistavat valtarakenteet

muoto seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi ei heikennä ujojen poikien mahdollisuuksia solmia kontaktia epävarmuutensa kanssa kamppaileva ujo poika on kovin kaukana asemasta jossa hän haluaisi tai kykenisi alistamaan yhtään ketään puhemies seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi ei estä meitä ihmisiä kohtaamasta toisiamme tasa arvoisina halaamalla poskisuudelmin tai koskettamalla se ei kiellä meitä katsomasta toisiamme silmiin samalta tasolta tasa arvoisina ystävällisesti kannustavasti ja rakastavasti mutta puhemies seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi kieltää meiltä halveksivan puheen miehistä naisista ja seksuaalisuudesta

seuraavat debattipuheenvuorot parviainen ulla jokinen ja haatainen ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro sen

arvoisa puhemies eduskunta on todellakin työpaikka ja me olemme tässä keskustelussa tuoneet selväksi sen että täällä on nollatoleranssi meiltä eduskunnasta löytyy todella hyvä ohje ohje epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi siinä on kuvattu hyvin tarkkaan mitä tarkoitetaan häirinnällä nyt esitän kysymyksen siitä kun vuonna kaksituhattaviisitoista kukaan syrjintää ja seksuaalista häirintää kokeneista henkilöistä ei ole vienyt asiaa eteenpäin kysymys kuuluu miksi tästä asiasta ei kerrota työnantajan edustajalle työsuojeluun tai esimerkiksi meidän pitää löytää ne keinot millä millä madalletaan kynnystä tämän asian eteenpäinviemiseksi että tämä asia saadaan kuntoon arvoisa

arvoisa puhemies seksuaalinen häirintä loukkaa ihmisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta joka on täysin jakamaton arvo seksuaalinen häirintä on vastenmielinen ja täydellisesti tuomittava ilmiö jota on aivan liian pitkään ollut yhteiskunnan eri aloilla niin kodeissa työpaikoissa kuin harrastuksissakin ja on hyvä että nyt tästä asiasta keskustellaan on välttämätöntä että tämä ilmiö tuomitaan täysin ja haetaan keinoja joilla se kitketään vähitellen pois yhteiskunnasta ja ihmisten elämästä kaikkia ihmisiä niin tyttöjä naisia poikia kuin miehiäkin tulee tukea ja rohkaista tuomaan esiin näitä tapauksia jotta jotta ne saadaan käsittelyyn ja pois jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta seksuaalisuudestaan ja elää ilman pelkoa siitä että että

kohdistuu häirintää kokoomuksen eduskuntaryhmässä on keskusteltu tästä asiasta kokoomuksen eduskuntaryhmä tuomitsee täysin kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän ja on valmis tukemaan kaikkia niitä keinoja joilla tätä asiaa kitketään pois

arvoisa herra puhemies kiitän kaikkia kollegoita tästä hyvästä keskustelusta tämä on arvokasta siitä syystä että

tämä keskustelu osoittaa että pystymme yhdessä antamaan selkänojan ja tuen sille että seksuaalinen häirintä voidaan kitkeä maastamme kiitos myös hallitukselle että olette ryhtyneet toimenpiteisiin ministeri lindström sanoi että että tärkeintä ei ole vain tämä vaan se että on tavoite jolla pääsemme päämääriin olen aivan samaa mieltä kiitos kaikille näistä hyvistä hyvistä puheenvuoroista suurin kiitos kuuluu kuitenkin niille naisille jotka ovat rikkoneet tämän hiljaisuuden ja ovat pistäneet itsensä likoon ja kertoneet sen mistä he ovat vuosikaudet vaienneet sillä jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus koskemattomuuteen elää rauhassa tämä keskustelu on vahvistanut sen että että me haluamme kaikki olla yhdessä muuttamassa ja tekemässä suurta asennemuutosta ja käytöstapojen muutosta suomessa
ministeri saarikko kaksi minuuttia
arvoisa puhemies täällä on kuultu paljon arvokkaita ja rohkeita puheenvuoroja minusta tuntuu että tästä keskustelusta jää jälki tähän taloon meihin toivottavasti myös suomalaiseen yhteiskuntaan tämä keskustelu on osoittanut minusta poikkeuksellisen rikkaalla tavalla tämän vastenmielisen ilmiön moninaisuuden tämä keskustelu palaa valtarakenteisiin hiljaiseen hyväksyntään vaikenemiseen välinpitämättömyyteen ja myös naisen asemaan yhteiskunnassamme erityisen arvokasta on on ollut usean puheenvuoron näkökulmat lasten nuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten huomioimisesta on hyvä myös että emme ole puhuneet vain työelämästä ja oppilaitoksista emmekä edes kodeista vaan olemme puhuneet harrastamisesta vapaa ajasta ja todenneet että kaikkialla missä seksuaalista häirintää tapahtuu se on menneen maailman hommaa näin ei sovi jatkaa minusta tämä keskustelu jossa on viitattu myös tämän ilmiön globaaliin taustaan siis tämän keskustelun herättäneen me too kampanjan taustaan on ollut globaali silta maailman naisten välille ja keskustelu on onneksi päätynyt koskemaan myös kaikkia sukupuolia kohtaan kohdistunutta häirintää kaikki asiaan omassa elämässään törmänneet tietävät että keho muistaa ja mieli muistaa on hyvä huomioida ehkä tässä keskustelussa toistaiseksi pieneen asemaan jäänyt sosiaalisen median tuoma muutos uusi areena jossa seksuaalista häirintää ja ahdistelua niin sanoin kuin kuvin voi tapahtua tähän ei tarvita enää kasvokkaista kohtaamista on uusi areena jossa pitää tehdä yhtäläisesti työtä hallituksen puolesta kiitän konkreettisista esityksistä keskustelussa niin työelämään kuin muuhunkin liittyen ja myös näihin oikeudellisiin kysymyksiin varmasti palataan joita keskustelussa nousi esiin kiitämme myös hallituksen puolesta keskustelualoitteesta edustaja haataista totean että tämä palaa pohjimmiltaan sittenkin lainsäädäntöön toimenpiteisiin mutta kaikkein eniten käytöstapoihin ja sydämen sivistykseen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kahdeksan

nyt päätetään kannanotosta kertomusten johdosta asian käsittely keskeytettiin ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa tämän asian yhteydessä sallitaan myös päiväjärjestyksen yhdeksäs ja kymmenennestä asiasta keskustelu asiasta alkaa edustaja puheenjohtaja heinäluoma

arvoisa puhemies tässä on käsittelyssä kolme keskeistä tärkeätä tarkastusvaliokunnan mietintöä joilla on vahva yhteys keskenänsä ensinnäkin valiokunnan mietintö eduskunnan budjetti ja valvontavallasta ja siihen liittyvät lausumaehdotukset sitten valiokunnan mietintö tarkastusviraston vuosikertomuksesta viime vuodelta ja siinä yhteydessä tehdyt havainnot ja sitten vielä tämän lisäksi hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista tämä keskusteluhan aloitettiin jo viime perjantaina menen seuraavaksi budjetti ja valvontavalta asiaan tässä on valiokunta tehnyt perusteellisen katsauksen siihen miten eduskunnan budjetti ja valvontavalta on viime vuosina ja vuosikymmeninä kehittynyt on käyty lävitse myös ne kriittiset kohdat on käyty lävitse se kritiikki että osa valtaa uhkaa paeta täältä kansan demokraattisesti valitsemilta edustajilta ja siirtyä kauemmaksi kontrollia on kuultu runsaasti asiantuntijoita myös aikaisempien eduskuntien kansanedustajia tutkijoita virkamiehiä ja tässä yhteydessä on tehty myös iso tutkimus jossa helsingin yliopiston tutkijat ovat käyneet tapahtuneita muutoksia lävitse sekä juridiselta pohjalta että myös sitten käytännön kokemuksen kannalta tämän mietinnön pohjana tutkimuksen suosittelemat johtopäätökset jotka valiokunta on käynyt lävitse iso muutos on se että kiistatta viime vuosikymmeninä on tapahtunut kehitystä jossa eduskunnan perinteinen budjettivalta on joutunut ahtaalle näihin on vaikuttanut kolme asiaa ensinnäkin pyrkimys budjetin kokoamiseen suuremmiksi kokonaisuuksiksi yksityiskohtaisen momenttisäätelyn vahvistaminen siirtyminen tulosajatteluun sitten erilaiset yhtiöittämisratkaisut joissa osa varainkäyttöä on siirtynyt budjettivallan ulkopuolelle ja kolmas iso tekijä on ollut euroopan unionin jäsenyys erityisesti talous ja rahaliitto ja siihen liittyvä varainkäyttö josta eduskunta ole ensisijaisessa vastuussa tarkastusvaliokunnan ajatus on että tavallaan nykyisen perustuslain osalta käydään kokonaisuudessaan lävitse miten eduskunnan budjettivalta ja siihen liittyen myös valvontavalta toteutuu ja onko joitain asioita mitä voisimme parantaa jotta kansanavalta suomessa toimii ja kansalaisilla on kansanedustajiensa kautta suora vaikutusmahdollisuus asioihin ensimmäinen havainto on että perusteissaan suomen eduskunta on edelleenkin erittäin vahva maailman vahvimpien parlamenttien joukossa eduskunnalla on vahva budjettivalta budjetti käydään niin kuin tänäkin syksynä yksityiskohtaisesti lävitse voidaan läpivalaista kaikki asiat ja hallituksen esityksen perusteet katsoa lävitse samaten muu eduskunnan valta joka ulottuu myös ulkopolitiikkaan saakka on lähtökohtaisesti parlamenttivertailussa hyvällä tolalla mutta kun ongelmia on valiokunta on käynyt lävitse useita eri kokonaisuuksia ja sitten päätynyt tältä osin esittämään neljää kannanottoehdotusta ensimmäinen niistä koskee sitä että meidän täytyy ottaa tämä valvontavalta tosissaan kun budjettivalta kiistatta vähenee niin valvontavallan noudattaminen ja hyvä mahdollisuus sen toteuttamiseen jotta eduskunnan asema voi olla se mitä se historiallisesti suomen valtiosäännössä on ollut tältä osin valiokunta ehdottaa että käytäisiin lävitse valiokuntien työmahdollisuudet ja työkalut jotta käytännössä valvontaa voidaan tehdä ja myös että valiokunnat saavat kuultavakseen ne asiantuntijat jotka haluavat ja että valiokunta saa tässä asiassa oikeat tiedot mehän olemme tähän jo aikaisemmin reagoineet kahdella tapaa jotka ovat olleet tärkeitä ratkaisuja vuonna kaksituhattayksi valtiontalouden tarkastusvirasto siirrettiin eduskunnan yhteyteen se on antanut tälle virastolle itsenäisen aseman ja eduskunnalle mahdollisuuden saada hallituksesta riippumatonta tietoa valtiontalouden ja toiminnoista ja sitten lisäksi vuonna kaksituhattaseitsemän perustettiin tarkastusvaliokunta joka on löytänyt omat uomansa tämän jälkikäteisvalvonnan tärkeänä toteuttajana mutta tätä haluttaisiin käydä vielä lävitse onko edellytyksiä vahvistaa valiokuntien valvontamenettelyä juuri asiantuntijoiden kuulemismahdollisuutta korostamalla toinen ehdotus eduskunnan lausumaksi on että käytäisiin lävitse tarve lakimuutoksiin joiden perusteella euroopan vakausmekanismin rahoitustukiohjelmista päättäminen kuuluisi koko eduskunnalle ei yksin suurelle valiokunnalle niin kuin se tällä hetkellä on näissä voi olla kysymys satojen miljoonien jopa miljardien sitoumuksista jotka tehdään vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin näin ollen eduskunnan budjettivallan kannalta on perusteltua että tällaisen rahan käyttöön ja sitoumuksiin tulisi koko eduskunnan hyväksyntä valiokunnan selvitystyössä osoittautui että tämä on perusteltua olosuhteissa joissa evmn rooli säilyy nykymuotoisena niin että se on jäsenmaiden tekemää päätöksentekoa jos sitten evmää radikaalisti muutetaan esimerkiksi euroopan euroopan valuuttarahaston suuntaan niin on syytä katsoa miten sen päätöksenteko järjestetään suhteessa eduskunnan budjettivaltaan erikseen kolmas lausumaehdotus on että eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan eu asioiden valmistelun ajantasaisuudesta jotta eduskunnalla on tosiasiassa mahdollisuus vaikuttaa ennen kuin asiat etenevät euroopan unionin toimielimissä tämän lausumaehdotuksen taustalla on se havainto että monet aiheet tahtovat tulla kovin viime vaiheessa tänne jolloin eduskunnan tai ulkoasiainvaliokunnalle tai erityisvaliokunnille jää riittämättömästi aikaa hyvin kauaskantoisten asioiden läpikäyntiin ja tähän liittyvään kannanmuodostukseen neljänneksi valiokunta ehdottaa lausumaa koskien talousarvioesitysten valmistelua olemme useampana vuonna olleet tilanteessa että hallitus ei ole sisällyttänyt talousarvioesitykseensä sellaisia pysyviksi tarkoitettuja määrärahoja joita eduskunta syksyn budjettikäsittelyssä on lisännyt budjettiesitykseen tältä osin esitetään että talousarvioesityksessä pitää hallituksen esittää perustelut mikäli eduskunnan edelliseen talousarvioon esittämiä pysyviksi tarkoitettuja määrärahalisäyksiä ei ole sisällytetty seuraavan vuoden talousar vioesitykseen näin ollen tehtäisiin läpinäkyväksi eduskunnan tahto tulee väistämättä hallituksen punninnassa huomioitua no tämän lisäksi tänään on käsittelyssä sitten toinen tärkeä asia ja se koskee valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomusta eduskunnalle tässä virasto on käynyt lävitse useita meidän työllemmekin tärkeitä asioita ja ne liittyvät muun muassa päätöksenteon tietoperustaan digitalisaatioon taloudellisen epävarmuuden mukanaan tuomaan ongelmaan päätöksenteossa ja aivan erityisesti sote ja maakuntauudistukseen sote ja maakuntauudistusta on käyty monessa eri yhteydessä lävitse eri yhteydessä lävitse tarkastusvirasto omalta kohdaltaan päätyi tässä vuosikertomuksessa siihen havaintoon että maakuntien sote toiminnan ja siihen siihen ja indikaattorien pitäisi vastata maakuntien todellista tilaa ja että tämän tiedon saatavuus pitäisi varmistaa ennen sote lakien voimaantuloa samoin tarkastusvirasto oli huolissaan siitä että kolmen miljardin euron kustannussäästötavoite on suuruudeltaan ja aikataulultaan erittäin kunnianhimoinen valiokunta oman asiantuntijaselvitysten jälkeen tekemänsä työn pohjalta päätyi yhtymään tähän arvioon että tavoite on todella haastava sehän tarkoittaisi kymmenen prosentin kustannussäästöä sote palvelujen tuottamiseen käytettävistä menoista nykytasoon verrattuna vaikka siis kyseessä on tulevien vuosien kasvun leikkaaminen on se kuitenkin erittäin iso vaativa tavoite kun tiedossa on että menojen kasvua hillitsevät toimet tulevat realisoitumaan vasta useiden vuosien kuluttua valiokunta pitääkin tärkeänä että tähän sote uudistukseen liittyisi käyttökelpoinen ja luotettava seurantajärjestelmä jotta palveluja hintoja julkisten varojen käyttöä sekä kustannussäästöjen syntymistä voidaan luotettavasti arvioida valiokunta on myös käynyt lävitse sitten erikseen yhtä erityisasiaa ja se on tasavallan presidentin kanslian vuositilintarkastus presidentin kansliahan poikkeaa muusta valtionhallinnosta siltä osin että sen menot eivät ole julkisia valiokunta piti perusteltuna katsoa tämän osion lävitse ja voi sanoa että kuuleminen oli oli hyvä ja huojentava myös presidentin kanslian osalta asiat ovat lähtökohtaisesti kunnossa valiokunta pitää tärkeänä että kaikkia kirjanpitoyksiköitä kohdellaan yhdenmukaisella tavalla myös vuositilintarkastuksissa ja että viraston toimesta tehtävä raportointi on julkista tältä pohjalta esitän asian eduskunnan keskusteluun ja harkintaan

arvoisa

keskeistä varmistaa että veronmaksajien rahat käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä valiokunta on tarkastellut suuria asiakokonaisuuksia kuten harmaan talouden torjuntaa home ja kosteustalkoita sekä näihin liittyviä resurssi ja lainsäädäntötarpeita kolmas suuri kokonaisuus valiokunnalla on ollut eurokriisin hoito ja euromaiden rahoitustukiohjelmiin liittyvät vastuut valiokunta onkin vuosia painottanut että maamme vastuiden ja riskien on oltava tiedossa eurokriisin osalta päätelmä on se että raportointia on riittävästi mutta se on edelleen hajallaan riskienhallinnan osalta riskejä on vaikea tunnistaa ja ja mittaristo on puutteellista näin ollen valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi ponnen kokonaiskuvan hahmottamiseksi

tarkastusvaliokunta käsittelee vuosittain eri yhteyksissä harmaan talouden torjuntaa ja toimenpiteiden etenemistä valiokunta pitää tärkeänä että kaikkien harmaan talouden torjunnalle tärkeiden viranomaisten kuten verohallinto tulli poliisi ja oikeusviranomaiset toimintaresurssit on turvattu valiokunnan saamien asiantuntija arvioiden mukaan suurena haasteena harmaan talouden torjunnassa tulevat olemaan kansainväliseen internet kauppaan liittyvien tavaravirtojen lisääntyminen ja erilaisten maksutapojen kuten virtuaalivaluutan vaikutukset harmaan talouden torjuntaan osoitettujen resurssien mukaan lukien tullin resursointi tulee seurata kansainvälisen toimintaympäristön ja digitaalisen kaupankäynnin käytäntöjen muutosta tulli huolehtii sisäisestä turvallisuudesta poliisin ja rajavartiolaitoksen ohella tullin tehtäviin kuuluu muun muassa ulkomaan tavaraliikenteen sujuvuuden turvaaminen verojen ja maksujen kerääminen valtiolle piraattituotteiden ja huume erien pysäyttäminen ihmiskaupan torjuminen ja salakuljetusten löytäminen nämä ovat tärkeitä tehtäviä jotka hyvin hoidettuina tuovat valtiolle tuloja ja ennaltaehkäisevät tulonmenetyksiä tullin valvonnassa on kyetty takavarikoimaan huomattavia määriä huumausaineita paljastamaan rikoksia ja ottamaan kiinni etsintäkuulutettuja tämän toiminnan edellytykset on turvattava tullin muita tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa tuontielintarvikkeiden lelujen ja muiden tavaroiden turvallisuuden varmistaminen rekkalastien tarkastaminen ja liikenneturvallisuuden varmistaminen tullin talousrikostorjunnan vaativuutta ovat tällä vuosikymmenellä lisänneet talousrikollisuuden uudet ilmiöt kuten erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin liittyvä kansainvälinen talousrikollisuus internetiä hyödynnetään yhä enemmän korkeasti verotettujen tuotteiden markkinointiin ja kauppaamiseen kuluttajille ja samalla kierretään kyseisten tuotteiden verosäännöksiä sekä luodaan säännösten vastaisesti toimiville toimijoille perusteetonta kilpailuetua valiokunta on huolestunut tullin kyvystä hankkia tarvittavaa modernia valvontatekniikkaa ja uudistaa toimintaansa sekä osaamistaan ilmiöiden torjumiseksi perinteisen torjunnan lisäksi nykyinen määrärahataso ei tullin mukaan mahdollista tarvittavia hankintoja tämä puolestaan vaikuttaa välittömästi valtiolle kannettavan verotulon määrään valiokunta on myös käynyt läpi harmaan talouden torjuntaan liittyvää lainsäädäntöä laajemmin ja esittää selvitettäväksi soveltuisiko rakennusalalla käyttöön otettu veronumero käyttöön laajemminkin aloilla joilla on paljon ulkomaista työvoimaa arvoisa puhemies rakennusten kosteus ja homeongelmat ovat meillä kansallinen hätätila meillä on paljon puutteita rakentamisen laadussa sekä rakennusten kunnossapidossa ja huollossa parannettavaa on myös muun muassa terveyshaittojen syiden löytämisessä sekä vaurioista oireilevien ja sairastuneiden tutkimuksissa hoidossa ja muussa tuessa esimerkkinä kehittämistarpeesta valiokunta mainitsee työmaiden valvonnan ja kosteuden hallinnan parantamisen rakennushankkeen tilaajan hankintaosaamisen kehittämisen sekä kiinteistön huoltokirjan käytön tehostamisen valiokunta esittääkin hyväksyttäväksi tärkeän ponnen että hallitus selvittää ja selkeyttää lainsäädännöllisesti vastuukysymykset niissä tilanteissa joissa julkisten rakennusten kosteus ja homevauriosta aiheutuu terveyshaittoja

vähävaraiset ihmiset tarvitsevat sitä välttämättömiin tarpeisiin kuten lääkkeisiin ja ruokaan näin ollen on todettava että valiokunta on on havainnut puutteita siinä miten perustoimeentulotuki siirrettiin kelalle siirrossa on tehty virheitä mutta on tärkeää että jatkossa myös opimme näistä kysymyksistä ja valiokunta esittääkin eduskunnalle hyväksyttäväksi ponnen eduskunta edellyttää että hallitus selvittää ja ja arvioi kokemukset nykyjärjestelmästä jossa kela vastaa perustoimeentulotuesta ja kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä sosiaalityöstä ja raportoi eduskunnalle vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä

jotta voidaan hoitopolkuja yhdistää paremmin ja sosiaali ja terveyspalveluita integroida hyvin vahvasti nousi myös asiantuntijakuulemisessa esille vahva epäilys siitä mihin perustuu hallituksen arvio kolmen miljardin kustannussäästöistä sosiaali ja terveystoimessa

puhemies fru talman eduskunnalla on kansainvälisissä vertailuissa hyvin laajat budjetti ja valvontaoikeudet ja hyvä niin aina kun veronmaksajien rahaa käytetään on huolehdittava siitä että se tapahtuu tehokkaasti ja vaikuttavasti vaikka suomessa onkin yksi euroopan ja maailman parhaita hallintoja on meillä kuitenkin myös parannettavaa ja myös aivan uusia haasteita nämä käsittelyssä olevat kolme mietintöä tarjoavat todella monta keskustelukulmaa mutta valitsen itse keskittyä yhteen aikamme suurimpaan uudistukseen nimittäin sosiaali ja terveydenhuoltouudistukseen ja maakuntauudistukseen siinä on veronmaksajalla aivan infernaalisen iso taloudellinen intressi sekä valtiontalouden tarkastusvirasto että tarkastusvaliokunta noteeranneet ne riskit taloudelliset ja muutkin joita uudistukseen sisältyy myös uudistuksen valmistelussa esitetyt tietoperusteet ja kestävyysvajevaikutukset on tarkastusviraston vuosikertomuksessa sote ja maakuntauudistuksen osalta todettu erittäin epävarmoiksi siis erittäin epävarmoiksi tarkastusviraston raportissa muun muassa sanotaan tarkastusviraston tekemän selvityksen mukaan uudistukseen sisältyy merkittäviä muutoskustannuksia joiden toteutuminen on automaattisempaa kuin uudistuksella tavoiteltavien säästöjen muutoskustannustenkin tietopohja on vajavainen yksin miljardien tasoa olevien it kustannusten arviointi kokonaisuutena niiden jakaminen uudistuksen tuomiin lisäkustannuksiin ja joka tapauksessa toteutuviin kustannuksiin on tarkastusviraston mukaan erittäin vaikeaa

tarkastusvaliokunta asiantuntijakuulemisten jälkeen yhtyi tähän epävarmuusarvioon ja ja kirjoitti mietintöönsä valiokunta pitää tarkastusviraston tavoin sote uudistuksen kolmen miljardin euron kustannussäästötavoitetta suuruudeltaan ja aikataulultaan erittäin kunnianhimoisena

ja on hyvä huomata että suomi käyttää jo tällä hetkellä oecd maiden keskuudessa keskivertoa vähemmän sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja merkittävästi vähemmän kuin muut pohjoismaat olisi erittäin epärealistista ajatella että kykenisimme vielä tästä kymmenen prosentin lisäsäästöön arvoisa puhemies myöhemmin tänä syksynä finanssipolitiikan valvontaraportissa valtiontalouden tarkastusvirasto sanoi saman vielä suoremmin hallituksen sote ja maakuntauudistukselle asettama kolmen miljardin euron säästötavoite ei nykytiedon valossa ole realistinen siis ei ole realistinen ja kun tähän liitetään vielä hallituksen ajatus avata palvelut markkinoille on huoli kyllä suuri yksi suomen arvostetuimpia sote asiantuntijoita husin toimitusjohtaja aki linden kirjoitti muutama viikko sitten helsingin sanomissa kirjoituksen jota voidaan kyllä pitää kansallisena hätähuutona en ole koskaan nähnyt suomen terveyspolitiikkaa näin sekaisin toinen asiantuntija sosiaalipolitiikan professori heikki hiilamo varoitti sunnuntain helsingin sanomissa kustannusten karkaamisesta hoidon epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta ja varakkaiden suomalaisten äänestämisestä jaloillaan

ovat varoittaneet etukäteen sote kustannusten kasvusta ei suinkaan laskusta ja koko järjestelmän heikkenemisestä ei lainkaan paranemisesta näistä riskeistä jää ilmaan vain yksi kysymys millä valtuudella ja millä perusteella tätä uudistusta edelleen valmistellaan samoista lähtökohdista arvoisa puhemies vaikka eduskunnan tarkastusvaliokunnan ja myös valtiontalouden tarkastusviraston rooli on toimia jälkivalvonnassa ei näitä nyt esille tulleita vakavia huomautuksia ja arvioita voi ohittaa ja ne onkin syytä hallituksen mutta myös eduskunnan ottaa vakavasti

arvoisa puhemies tässä on mielestäni kolme varsin tärkeää mietintöä käsittelyssä valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma kattavasti niitä selvitti tästähän jo hieman keskusteltiin aluksi toisessakin istunnossa ihan muutamia ajatuksia tästä kokonaisuudesta ensinnäkin valtiontalouden kertomuksesta on tärkeätä että valtion taloudesta ja toiminnasta raportoidaan hyvin olemme tällä vaalikaudella valiokunnassa kiinnittäneet huomiota vuosikertomuksen kehittämiseen se onkin kehittynyt merkittävästi

huomata että hallituksella on tällä hetkellä strateginen hallitusohjelma siinä on omat kärkihankkeensa ja omat tavoitteensa viisi strategista aluetta on tärkeätä että tässä kertomuksessa tämän ohjelman toteuttamista seurataan juuri tämän ohjelman tavoitteiden ja kärkihankkeiden pohjalta nyt nyt ja jatkossa yksi uudistus mistä edustaja feldt ranta puhui on totta kai sosiaali ja terveydenhuollon uudistus jota suomessa on kymmenen vuotta tehty eri tavoin on varma että että tarkastusvaliokunta tulee sitä tulevina vuosina seuraamaan tarkasti ja arvioimaan sen uudistuksen vaikuttavuutta kuitenkin toteaisin sen että suurin virhe mitä nyt voitaisiin tehdä on totta kai uudistuksen keskeyttäminen tai sen sen tavoitteiden vastaisesti eteneminen on tärkeätä että nyt uudistus viedään tällä vaalikaudella satamaan mahdollisimman hyvässä yhteistyössä tiedostaen nämä haasteet mitkä ovat osin olleet myöskin julkisessa keskustelussa tavoitteena tietenkin turvata ihmisille tasavertaiset peruspalvelut kaikille myöskin alueellisesti puheenjohtaja tarkastusvaliokunta teetti tutkimuksen eduskunnan budjetti ja valvontavallasta sellaistahan ei ole oikeastaan koskaan tehty niin kuin tässä edellä todettiin eduskunta on kehittänyt omaa valvontavaltaansa perustamalla tarkastusvaliokunnan ja tuomalla jo aikaisemmin valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnan yhteyteen tämä on ollut merkittävä merkittävä parannus budjettivalta on tietyssä mielessä kaventunut vähentynytkin esimerkiksi eu jäsenyyden myötä budjetin yleispiirteisyyden myötä liikelaitostumisen yhtiöittämisen myötä edelleen suomessa eduskunnalla on vahva budjettivalta mutta kuten todettu on tärkeää että se valvontavalta kehittyy ja vahvistuu täällä eduskunnassa se

meillä on vahva

minne muualle sitä eduskunnan mahdollista valtaa olisi sitten mennyt muualla sitä on totta kai yhteiskunnassa on monia toimijoita euroopan unioni on yksi siellä on tietenkin oma valvontansa ehkä suurin yksittäinen toimija joka euron piirissä on on euroopan keskuspankki joka on varsinaisesti julkisen tarkastuksen ulkopuolella siellä on omat yksityiset tilintarkastustoimistonsa ja euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tietty tarkastusmandaatti mutta se on osoittautunut liian kapeaksi valiokunta pitääkin perusteltuna että euroopan keskuspankin julkisen ulkoisen tarkastuksen kattavuus otettaisiin jatkoselvityksen kohteeksi tätä voidaan perustella myös niin että euroopan keskuspankin rooli siitä millaisena se on perussopimuksessa treatyssä on merkittävästi muuttunut ja ja laajentunut tässä tutkimuksessa teimme käsiteltiin myöskin muita toimijoita muun muassa työmarkkinajärjestöjen ja poliittisen vallan vuorovaikutusta tässä mietinnössä toteammekin että eduskunnan asemaan ja päätöksentekoon vaikuttavat monin eri tavoin myös eduskunnan ulkopuoliset toimijat näitä ovat niin työmarkkinajärjestöt kuin muutkin etujärjestöt taloudellinen valta kokonaisuudessaan erilainen lisääntyvä lobbaustoiminta ja myös median toiminta mainitaan myös eläkeyhtiöt tarkastusvaliokunta piti perusteltuna että yhteiskunnallista tutkimusta jatketaan eduskunnan ulkopuolisen vallankäytön ja vaikutusvallan arvioimiseksi kun eduskunnan resursseja ja puolueiden toimintaa katsotaan niin puolueiden tuki on kai kolmekymmentä miljoonaa mutta veikkaus tukee erilaisia muita järjestöjä suomessa kai puolella miljardilla etujärjestöjen verotuki lienee lienee samaa luokkaa työeläkeyhtiöt siinä on viime kädessä kuitenkin veroluonteiset maksut maksut mitä ne keräävät siellä on myöskin etujärjestöillä siellä hallinnossa roolinsa joka ei ole tavanomainen kansainvälisesti sekin on sellainen asia että näitä vallan lähteitä on syytä katsoa myöskin täältä eduskunnan näkökulmasta koska ne käyttävät merkittävää taloudellista valtaa kannatan sitä että jatkotutkimusta tässäkin tehtäisiin samoin samoin kuin tämän euroopan keskuspankin toiminnan osalta olen tyytyväinen näihin tarkastusvaliokunnan mietintöihin me olemme vähän poikkeuksellinen valiokunta pienempi täällä valiokunnassa on entisiä ministereitäkin iso joukko ja kokeneita parlamentaarikkoja on tärkeätä että me työssämme pääsemme riittävän syvälle asioissa on vaikkapa tämä

valiokunta on on mennyt pitkäjänteisesti hyvin syvälle tähän ongelmaan ja on pystynyt tuottamaan sellaisia suosituksia joilla on on ollut merkitystä tässä eduskunnan ja valtioneuvoston työssä ja tällä tavalla arvoisa puhemies meidän pitää jatkaa

arvoisa rouva puhemies

jotka valtio on budjetissaan myöntänyt on käytetty

mutta aivan yhtä tärkeää on se miten niihin asetettuihin tavoitteisiin on päästy tässä mietinnössä viitataan muun muassa menossa oleviin isoihin uudistuksiin kuten sote uudistukseen että niille tulisi laatia mittarit miten näissä asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu kun tällaisia suuria uudistuksia tehdään niin todellakin on välttämätöntä että tällaisia mittareita kehitellään koska mututuntuman perusteella kirjoitettu raportti ei kovin paljon auta mutta kun on selvät tavoitteet mihin pyritään ja millä niitä mitataan niin silloin ollaan aika vahvoilla kun tehtyjen päätösten seurauksia mietitään kiitoksia edustaja ala nissilälle tästä vahvasta kommentista valtiontaloudelliset vastuut ovat kasvaneet kuten tiedämme muun muassa finnvera on vientitakuuohjelmillaan kasvattanut suomen suomen valtion vastuita eri tavoin vaikka tämä vastuiden kasvu viime viime vuoteen verrattuna on hieman hidastunut se on määrältään kuitenkin niin valtava että siihen kannattaa kiinnittää huomiota kaikkien valtiontakausten nimellisarvo on on kaksinkertaistunut kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa ja on nyt neljäkymmentäkuusi miljardia euroa eli noin kaksikymmentäyksi pilkku viisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli kyllä valtavista summista puhutaan mutta tämä pitää nähdä tietysti myös toisinpäin elikkä kun vientitakuita on myönnetty niin se tarkoittaa että vienti on vetänyt ja kun suomi toimittaa maailmanmarkkinoille valtavan suuria investointeja erilaisia koneita ja laitteita kuten muun muassa isoja laivoja joiden hinta voi olla miljardeissa niin tällaisille tällaisille investoinneille myönnetyt vientitakuut näkyvät sitten näissä finnveran vastuissa ja ovat tavallaan suomalaisten itsensä takaamia lainoja ja antamia takuita näille yhtiöille jotka näitä tuotteita myyvät maailmalle ne summat näyttävät todella isoilta mutta joka tapauksessa on kuitenkin hyvä että suomen vienti vetää ja ja tämä vientitakuujärjestelmä pelaa koska silläkin me pystymme rahoittamaan niitä niitä investointeja joita suomessa on tehty on aivan välttämätöntä arvoisa puhemies että jokaisen suomalaisen poliitikon yksi ja varmaan tärkein tehtävä on se että pidämme yllä tässä maassa taloudellista kasvua jos me emme tätä talouskasvua pysty ylläpitämään niin se johtaa hyvin äkkiä siihen että erilaisten vastuiden riskin kasvaessa myös todellinen riskin realisoitumisen mahdollisuus on olemassa näin ollen toivon hartaasti että tässä talossa eli eduskunnassa pystytään huolella katsomaan se että meidän nykyinen positiivinen talouskehitys pystytään ylläpitämään emmekä sorru sellaiseen pikkupolitikointiin joka voisi vaarantaa tämän menossa olevan vahvan talouskasvun pitää muistaa kaksituhattakahdeksan jälkeen me olimme yli kahdeksan vuotta valtavissa talousvaikeuksissa ja vienti ei vetänyt työttömyys kasvoi valtionvelka kasvoi ja jokainen järkevä ihminen tietää että tällä tällä menolla ei pitkään pysty jatkamaan yksi osa näitä suomen valtion antamia vastuita joita olemme joutuneet antamaan muun muassa euroopan unionin jäsenenä on tietenkin eurokriisin hoito ja siellä olevat erilaiset vakausmekanismit yksi euroopan unionin mekanismeista on evm euroopan vakausmekanismi jonne jonne suomi on antanut oman panoksensa joka tarkoittaa käytännössä miljardia euroa joka on maksettua osakepääomaa ja noin yksitoista pilkku neljätoista miljardia euroa on vaadittaessa maksettavaa pääomaa elikkä sitoumukset sinnekin päin ovat valtavat mutta joka tapauksessa kun euroaluetta nyt ollaan tervehdytetty sitkeästi ja uskolla siihen että se asia lähtee toimimaan usko siihen toki on vakaa mutta on syytä muistaa myöskin se että tämä asia ei ole mikään itsestäänselvyys vaan kyllä meidän on pidettävä huoli siitä että euroalueella kasvu säilyy ehjänä ja pystymme kauppaa käymään tämän takia euroopan maiden välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja pidämme huolen siitä että nämä suomen antamat vastuut ja sitoumukset eivät realisoidu koska sitten olisi ongelma ongelma ei ihan pienikään se olisi suorastaan jättimäinen ongelma jos joutuisimme näitä laskuja aidosti maksamaan tämän takia sen talouskasvun ylläpitämisen pitää olla niin hallituksen kuin tässä talossa myös opposition yhteinen tavoite enkä usko että tästä tavoitteesta yhtään tingittäisiin tämän tietää varmasti myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sitten viimeisenä asiana arvoisa puhemies vielä tästä tarkastusvaliokunnan työstä se on kiinnittänyt huomiota muun muassa finnairin toimitusjohtajan eläkepäätökseen aivan oikeutetusti siinähän valtion omistajaohjaus kyllä oli olemassa ja tieto oli olemassa mutta jostain syystä se ei vain finnairin ylimpiin päätöksentekoelimiin ylettynyt mutta voisi sanoa nyt tämän tarkastusvaliokunnan

mietinnön jälkeen että nyt jos tieto ei ole sitten mennyt sinne ylimmille päättäjille niin sen jälkeen kyllä voidaan jo puhua jonkunasteisesta niskuroinnista jos nyt ei tieto mene että tällaisia palkitsemisjärjestelmiä ei kerta kaikkiaan enää ole uskon että edustaja heinäluoma omalta osaltaan valiokunnan puheenjohtajana on pitänyt huolen siitä että tämä tieto on mennyt mutta on äärimmäisen tärkeää että se on täällä kirjoissa ja kansissa ja eduskunnassa käsitelty niin että luulisi nyt sen tiedon menevän

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat tässä on käyty hyvää keskustelua valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle viime vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma kävi sitä läpi laajemmin tässä jonkun verran on sote asiaa kritisoitu ja sitä että sote ei toisi säästöjä ei varmaan suoranaisia säästöjä uudistus ole tuomassakaan ainakaan tuossa tuossa mittakaavassa mutta toivottavasti taittaa ja ja pienentää sitä menojen kasvun käyrää mikä tällä hetkellä on kun väestömme ikääntyy jos pystymme vastaamaan sote uudistuksella siihen että ihmiset pääsisivät oikea aikaisesti oikeantasoiseen hoitoon niin itse uskon että vaikka hetkittäinen pieni kustannusnousu tulisikin loppupeleissä se on inhimillistä ihmiselle että hän pääsee hoitoon mutta se on myös

toivon toivon että sote tässä mielessä tuo ihmisille tasa arvoa tällä hetkellähän meidän nykyjärjestelmämme toimii niin että ne joilla on rahaa jotka ovat työterveyshuollon piirissä tai joilla on erilaisia vakuutuksia pääsevät jonottamatta lääkäriin mutta pienituloiset köyhät monet lapsiperheet monet eläkeläiset joutuvat jonottamaan useita viikkoja päästäkseen kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on täysin epäterve tilanne ja ja varmasti monessa mielessä voi jopa sanoa että perustuslain vastainenkin tämä nykylain mukainen mukainen malli mikä mikä toimii tällä tavalla että rahalla on ohituskaista ja köyhät ja pienituloiset joutuvat jonottamaan itse toivon että me saisimme ihmiset tasa arvoiseen asemaan tässä mielessä arvoisa puhemies harmaan talouden osuus tässä mietinnössä on varsin laaja nykyinen hallitus teki vuoden kaksituhattakuusitoista huhtikuussa periaatepäätöksen kansalliseksi kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi

asti ja sen tavoitteena on vähentää sekä kansallista että kansainvälistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta maassamme puolivälin riihessä viime keväänä hallitus teki lisää linjauksia harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla käytetty veronumerojärjestelmä laajennettiin muille soveltuville toimialoille

kuluvan vuoden aikana sekä selvitys tyyppihyväksyttyjen kassalaitteiden soveltamisesta suomeen otettiin käyttöön tarkastusvaliokunta on käsitellyt näitä ja toteaa tässä omassa mietinnössään että he pitävät tärkeänä että harmaan talouden torjuntaa jatketaan riittävän päättäväisesti ja että harmaan talouden torjunta on ymmärretty koko yhteiskuntaan vaikuttavaksi asiaksi ja näin se on

esille erityisesti ja tullin resursointi tietysti tyytyväisenä voimme todeta että hallituspuolueiden esityksen mukaisesti valtiovarainvaliokunta on tämän viikon kokouksessaan esittänyt yhden pilkku viiden miljoonan euron lisärahaa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin sillä tullin työ on anteeksi

tämä on hallituspuolueiden sopima päätös joka nyt on valtiovarainvaliokunnasta tulossa eduskunnan lopulliseen käsittelyyn ja tullin työhän on isoilta osin harmaan talouden torjuntaa ja siinä mielessä tärkeä lisäpanostus tässä keskustelussa myös on rakennusten kosteus ja homeongelmista keskusteltu itse toivon että meillä niin sanottu joutsenlippurakentaminen yleistyisi hyvinkäälle rakennettiin suomen ensimmäinen joutsenlippupäiväkoti mikä tarkoittaa rakennusteknisesti rakennusmateriaaleiltaan rakennusratkaisuiltaan rakentamisen mallia jossa otetaan kosteusasiat erityisesti huomioon mutta myös sisäilmaongelmat laajemminkin kuin pelkkien kosteus ja pidän myönteisenä sitä että asuntoministeri kimmo tiilikaisen esityksestä ensi vuoden alussa tulee voimaan uusi asetus kosteuden hallinnasta on erittäin keskeinen asia että rakentamisvaiheessa emme anna tuon kuivaketjun katketa asuntoministeri tiilikainen käytti hyvän esimerkin siitä että me olemme jo pidemmän aikaa suomessa huolehtineet siitä että ruokakuljetuksissa ei kylmäketju katkea mutta siitä emme ole huolehtineet että rakentamisessa kuivaketju ei katkeaisi liian usein näin on päässyt tapahtumaan varsin pienillä panostuksilla voidaan taata se että kuivaketju pysyy kunnossa ja toisaalta huolehditaan että märät ainesosat esimerkiksi betoni on kuivaa tämä asetus kosteuden hallinnasta siis tulee ensi vuonna voimaan toivon että jotkut kunnat lähtisivät jopa siihen että pystyisivät mahdollisimman pian julistautumaan sisäilmaongelmavapaiksi kunniksi se olisi erinomainen valttikortti kunnalle taata se että koulujen sisäilmaongelmat on ratkaistu mutta myös myös se että esimerkiksi sairaaloiden vanhainkotien ja tämäntyyppisten paikkojen joissa ihmiset joutuvat olemaan jopa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän vaikkapa sängyn omanakin sisäilmaongelmat olisi ratkaistu ja kunta voisi mainostaa itseään sisäilmaongelmavapaaksi arvoisa puhemies kiitos

puhemies on ehkä syytä vielä mainita että kaikki ovat yksimielisiä valiokunnan ehdotusten eteenpäinviennissä tärkeä asia on ollut se että valiokunnan perustamisesta alkaen vuodesta kaksituhattaseitsemän valiokunta on tehnyt kaikki ehdotuksensa yksimielisesti yli perinteisen hyvin paljon erilaista suhtautumista aiheuttavan hallitus oppositio rajan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan matti ahteen käynnistämä perintö hakea yhteistä käsitystä on elänyt tähän päivään saakka ja ja uskoakseni elää myös tämän jälkeen yksimielisyys on tuonut valiokunnan ehdotuksille vahvan voiman ne on voitu sitten myös salissa hyväksyä yksimielisesti täällä on erittäin isoja aihekokonaisuuksia jotka vaikuttavat tänäkin päivänä ja jotka ovat lähteneet valiokunnan työstä näistä ehkä yksi tärkeimmistä on vuoden kaksituhattaseitsemän ensimmäisen tarkastusvaliokunnan tekemä kosteus ja homeongelmia käsittelevä raportti ja siihen liittyvät toimenpide ehdotukset niiden pohjalta on tapahtunut paljon hyvää myös harmaa talous kuuluu näihin asioihin valiokunnan tämän syksyn työssä kävi ilmi että kun nämä harmaan talouden ehdotukset sieltä kaudelta kaksituhattaseitsemän vietiin vuonna kaksituhattayksitoista kataisen hallituksen ohjelmaan muistaakseni yhtä kohtaa lukuun ottamatta ne poikivat parhaillaankin yksin rakennusalalla arvioidaan kolmesataa miljoonaa euroa palkanmaksua tulleen verotuksen piiriin ja se on se on valtaisa summa ja näkyy tietysti myös valtion verotuloissa niin korjaan vielä että kosteus ja vuoden kaksituhattayksitoista tuija braxin johtaman valiokunnan työtä tälläkin kertaa nämä ehdotukset ovat yksimielisiä siellä on kuitenkin vaikeita asioita niin kuin sote uudistus tarkastusviraston raporttihan oli kyllä erittäin kriittinen ja

sote uudistuksen säästöjen kohdalle kannattaa laittaa iso huutomerkki voi hyvin olla että alkuperäinen tavoite kymmenen miljardin kestävyysvajeesta kolme miljardia sote uudistuksella ei tule lähellekään toteutumaan ja saattaa olla päinvastoin että erityisesti ensi vaalikauden osalta on tulossa lisää menoja kun tiedetään valtiontalouden ahdas tila niin se voi pakottaa säästöihin muualla jos nämä taloustavoitteet eivät toteudu
arvoisa

erittäin hienoa että meillä on tarkastusvaliokunta jossa yli hallitus oppositio rajojen tehdään näitä linjauksia ja sen takia niihin myös täytyy suhtautua sillä vakavuudella riippumatta siitä olemmeko hallitus vai oppositiopuolueen edustajia edustaja heinonen käytti moneen otteeseen sanoja toivon ja uskon mitä sote uudistuksessa tapahtuu mutta on erittäin tärkeää että me katsomme mitä aidosti on tapahtunut tarkastusvaliokunta kiinnittää tässä yhdessä mietinnössään huomiota siihen mitä tapahtui kun perustoimeentulotuki siirrettiin kelalle se tehtiin osana rakennepoliittista ohjelmaa kataisen hallituskaudella ja silloin yhtenä perusteena käytettiin sitä että siitä syntyisi kustannussäästöjä että se vähentäisi sekä kuntien henkilöstömenoja että kustannusmenoja no nyt vuosia myöhemmin kun tarkastusvirasto ja tarkastusvaliokunta ovat perehtyneet asiaan tiedämme miten tässä kävi etuusmenot kasvoivat lähes yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tarkastusvaliokunta kiinnittääkin tässä mietinnössään vakavaa huomiota siihen että rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyneen uudistuksen taloudellinen peruste siirrolle osoittautui virheelliseksi ja siirrosta todettiin päinvastoin koituvan jatkossa lisäkustannuksia edelleen tarkastusvaliokunta toteaa että valiokunta korostaa että muutoshankkeet tulee ottaa uudelleen arvioitaviksi jos hankkeiden lähtökohtaperusteluissa tapahtuu olennaisia muutoksia ja huomauttaa että päätöksenteon tulee pohjautua riittäviin laadukkaisiin laskelmiin juuri sen takia että sekä valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastusvaliokunta että useat johtavat asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet nämä kustannusvaikutukset sotessa on tähän toimeentulotuen siirtoon verrattuna tuhatkertainen taloudellinen intressi huolehtia veronmaksajien

huomiota valiokunnan päätösehdotuksen kohtaan neljä jossa valiokunta toteaa että tehdään tarkka tutkimus kun kela vastaa perustoimeentulotuesta ja kunnat ovat tässä täydentämässä tätä kelan järjestelmää ehkäisevän toimeentulotuen sekä sosiaalityön osalta niin tästä tehtäisiin eduskunnalle raportti vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä on aivan oikein että tätä asiaa seurataan mutta kategorisesti perustoimeentulotuki kyllä kelalle sopii tietojärjestelmiä toki pitää kehittää kun joku uusi uusi käytäntö otetaan käyttöön tässä tapauksessa perustoimeentulotuen

maksatuksessa niin se on ihan selvä asia että siinä alussa on kangertelua ne ovat ihan normaaleja käytäntöön liittyviä seikkoja mutta joka tapauksessa on tärkeää pitää huoli siitä että kun uusia uudistuksia tehdään niin niistä myös sitten opitaan että seurataan asiaa niin kuin tarkastusvaliokunta mietinnössään on luvannut että tämä asia otetaan tarkkailuun ja se on erittäin positiivinen asia
arvoisa rouva puhemies edustaja feldt ranta nosti esille tuon että käytin toivon ja uskon sanoja tässä sote uudistuksen säästöistä puhuessani tai tai siitä että menojen kasvupainetta voitaisiin taittaa näin se vain valitettavasti on että en usko että kukaan pystyy tekemään millään mallilla sellaista sataprosenttisen varmaa laskelmaa että vuonna kaksituhattaneljäkymmentä suomen kustannukset ovat tätä tai kaksituhattakolmekymmentä ne ovat tätä kyllä niihin aina liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä esimerkiksi se että lääketiede kehittyy kovaa vauhtia toisaalta se voi jossain tapauksessa laskea kustannuksia mutta joissain tapauksissa nostaa eli tulee hoitomuotoja sellaisiin sairauksiin mitä tänä päivänä ei vielä ole pystytty hoitamaan ja ne myös maksavat tulevaisuudessa itse pidän sitä hienona että että näin näin myös tulee tapahtumaan mutta olen aivan varma että oikea aikainen hoito kun nykymallissa kolme viikkoa jopa neljä viikkoa odotetaan lääkäriin pääsyä jos pääsee oikea aikaisesti lääkäriin on lopulta säästö aina kustannussäästö kun pääsee varhaisessa vaiheessa hoitamaan niitä sairauden oireita mitä ihmisessä on se on myös inhimillistä sillä on inhimillisyyshinta ja siksi itse kannatan sitä että köyhien ja pienituloisten ei tarvitsisi nykymallin mukaisesti viikkoja jonottaa vaan hekin pääsisivät

nopeammin lääkäriin ruotsissa on esimerkkejä siitä että valinnanvapaus joka on otettu on lyhentänyt jonoja ja ihmiset ovat päässeet tulotasosta ja taustastaan riippumatta tasa arvoisesti lääkärin vastaanotolle ja itse pidän sitä arvokkaana

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunnan vahvuus todellakin on se että mietintömme ovat yksimielisiä ja esittämämme ponnet saavat silloin vahvan painoarvon eduskunnassa pidän kyllä huomionarvoisena sitä että valtiontalouden tarkastusvirasto suhtautuu hyvin kriittisesti sote uudistuksessa tavoiteltuihin säästöihin tähän uudistukseen sisältyy hyvin paljon riskejä ja itse olen erittäin huolissani kansalaistemme palveluiden turvaamisesta ja ihmisten hyvinvoinnista tulevaisuudessa itse en niinkään kuin edustaja heinonen usko hallituksen valinnanvapausmallin tuovan niitä parannuksia mihin te itse uskotte monet asiantuntijathan ovat päinvastoin epäilleet sitä että esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän laajentaminen teidän ehdottamallanne tavalla uhkaa meidän nykyisin kohtalaisen hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoamme keskustelussa on ollut esillä myös perustoimeentulotuen siirtäminen kunnilta kelalle ja ja toden totta tämä siirto osoitti sen että tällainen pienikin muutos voi aiheuttaa kaaosta ja katkosta palveluihin ja tämä on juurikin se akilleenkantapää mikä pitää kaikissa suurissa uudistuksissa jatkossa välttää toimeentulotuen osalta on keskeistä se että sen saavat kaikki siihen oikeutetut maksoi sitten kuinka paljon tahansa että jokainen jolla on oikeus saada toimeentulotukea saa sen ja toki kelalla on automaattisesti nämä tiedot hallussaan ja myös se että toimeentulotuen täydentäminen sillä harkinnanvaraisella tärkeällä osalla onnistuu muun muassa lasten harrastukset ovat tällainen tärkeä kysymys ja sitten keliaakikkojen ruokavaliokorvaus on on tärkeää että jatkossa seuraamme miten toimeentulotukijärjestelmä toimii ja hoituu juurikin näitten

arvoisa rouva puhemies edustaja heinosen innoittamana otan arjesta kiinni ulvilalainen vanhuspalveluasiantuntija eli neuvoston puheenjohtaja jouko vuohiniemi laittaa minulle kirjeen ja kertoo huolestaan tämän hetken julkisen ongelmakohdista juuri eläkeläisille ja vanhusväestölle sillä seutukunnalla vanhus ei voi tilata itselleen suoraan lääkäriä hän menee ensin sairaanhoitajalle joka keskustelee ja arvioi tarvitseeko vanhus sairaanhoitoa tässä tavallaan on kyse näiden edustaja heinosen esille nostamien oikea

on erittäin tärkeää niiden pitää toteutua myös julkisen ter veydenhuollon puolella niin ettei tätä ongelmaa ole nyt meillä on se nopeatempoisempi paremmin palveluita antava yksityinen joka kylläkin sitten on kalliimpi sille henkilölle mutta se mahdollistaa hyvävaraisten oikea aikaisen hoidon ja ja sitä kautta on tuonut näitä mutta ongelma on todellinen ja siinä mielessä korjattavaa

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on ehkä hyvä huomata että valiokunta ilmeisesti on jossain työssään osunut aika lailla oikeaan koska oikeastaan yhtään poikkeavaa sanaa ei ole näistä valiokunnan varsinaisista eduskunnan lausumaehdotuksista ajattelen nyt muun muassa tätä budjetti ja valvontavalta asiaa joka joka on tällainen täsmäohjaus meidän vanhaan perinteeseen mitä voitaisiin vielä tehdä on hyvä kuulla tämä salikeskustelu joka osoittaa että eduskunnassa on vahva tahto että nämä nämä pienet täsmäohjaukset tehdään jotta eduskunta säilyy ratin käyttäjänä eikä eduskuntaa laiteta takapenkille eduskunnan budjettiasioissa niissähän todella merkittävä kannanotto on se että mikäli evm säilyy nykyisellään niin tuotaisiin tämä rahankäyttö koko eduskunnan suuren salin päätettäväksi merkitystä on myös silläkin että eduskunnan valiokuntien toimivaltuuksista pidetään ajan kehittyessä huolta otan vielä yhden merkittävän lausuman jolla uskon että tulee olemaan iso jatkovaikutus se liittyy tähän kosteus ja homeongelmaan valiokunnan kuulemisissa on osoittautunut että vaikka on tehty paljon niin tiedämme että tämä kosteus ja homeasia ei ole suinkaan lähelläkään kunnossa se on ehkä pettymys kuinka paljon hyviä tarkoituksia on sillä tavalla valunut hukkaan ole tullut sitä todellista muutosta viittaan vielä tähän jätkäsaaren tilanteeseen jossa nyt on paljastunut että ei vain yksi uusi kerrostalo puukerrostalo vaan useampi parin vuoden sisään kärsii kosteus ja homeongelmista ja onhan se järisyttävää niinpä valiokunta esittääkin eduskunnan lausumaa jossa velvoitetaan hallitus käymään lävitse nämä vastuukysymykset rakentamisessa ja myös rakennusten ylläpidossa että kun kaikki nämä kosteus ja hometalkoot ja tämä neuvonta eivät ole johtaneet riittävään lopputulokseen niin täytyy katsoa myös tätä vastuupuolta ja pitääkö siinä tehdä joitain uusia ratkaisuja jotka kääntävät peruuttamattomasti tämän rakentamisen laatutason siihen kohtaan sen pitäisi suomessa olla eli että teemme pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia rakennuksia
arvoisa puhemies edustaja heinonen viittasi käydessämme keskustelua näistä soten kustannuksista ja niihin sisältyvistä mahdollisista riskeistä ruotsin malliin ja tunnen tämän ruotsin tilanteen erittäin hyvin olen seurannut sitä todella tiiviisti kymmenen vuotta ja näitten vuosien aikana käynyt useasti ruotsissa myös paikan päällä tapaamassa eri viranomaisia asian tiimoilta ja asia on juuri niin kuin edustaja heinonen kertoi eli se ruotsissa otettu malli on lisännyt ihmisten hoitoon pääsyä kerroitte aivan oikein mutta jätätte edustaja heinonen kertomatta sen toisen puolen eli sen että kustannukset ovat merkittävästi merkittävästi ruotsissa sillä mallilla nousseet

hyvin toimeen tulevien ja terveiden ihmisten palvelut ovat parantuneet huonosti voivien paljon hoivaa tarvitsevien ihmisten kustannuksella siinä mallissa on myös tämmöinen epäoikeudenmukaisuus ja sen lisäksi ruotsissa nyt mietitään miten voidaan suitsia sitä valtavaa voitontavoittelua joka yksityisessä hoivabisneksessä on ja johon nyt virtaa tätä veronmaksajien rahaa tämä huoli on myös suomessa syytä ottaa tosissaan minulla ei ole mitään sitä vastaan että varoja käytetään enemmän sosiaali ja terveydenhoitoon niin kuin puheenvuorossani pöntössä sanoin suomi käyttää liian vähän vähemmän kuin muut pohjoismaat vähemmän kuin oecd maat keskimäärin sosiaali ja terveyspalveluihin mutta samalla kun kannatan sitä että lisäämme varoja sosiaali ja terveyspalveluihin kannatan myös hyvää hallintoa ei edustaja heinonen ole järkevää kun asiantuntijat viranomaiset etukäteen ovat saaneet selville että nyt suunniteltu sote malli olisi kasvattamassa kuluja ei taittamassa niitä että me lakaisisimme semmoisen tiedon maton alle totta kai se on järkevää ottaa etukäteen valmistelussa huomioon

edustaja myllykoski puhui juuri niin kuin tuo arki tavallisesti on varsinkin maalaispitäjissä mutta myös monissa kaupungeissa ja ja se vaatii muutosta edustaja karimäki demonisoi ja toi esille uhkakuvia erikoissairaanhoidosta tässä lainsäädännössähän on on tietyt järjestelmät jotka rajoittavat palvelusetelin käyttöä sellaisissa tilanteissa että se vaarantaisi esimerkiksi päivystystä ja näin pitää tietysti olla ei yksikään puolue ole sellaista järjestelmää kannattamassa joka vaarantaisi esimerkiksi päivystyksen toimivuuden yhdessäkään meidän keskeisessä sairaalassamme edustaja feldt ranta toi esille ruotsin mallin ja tiedän ja ja olen olen myös lukenut että se on kustannuksia lisännyt itse asiassa sen takia että ihmisen jonossa pitäminen ei sillä hetkellä maksa mutta kun hän pääsee hoitoon niin luonnollisesti siinä vaiheessa maksaa mutta se säästö tulee siinä että hän pääsee oikea aikaisesti hoitoon ja todennäköisesti pienemmillä toimenpiteillä kuin silloin jos hänen tilanteensa pahenee ja pitkittyy ennen kuin hän hoitoon itse olen melkein varma että sote menot tulevat olemaan suomessa kymmenen viiva viidentoista vuoden päästä euromääräisesti enemmän kuin tällä hetkellä mutta toivottavasti sitä kulmaa voidaan hivenen taittaa tällä järjestelmällä mitä nyt ollaan tekemässä valiokunnan puheenjohtaja toi hyvin hyvin esille vielä tätä toista keskustelua mikä tässä oli eli tätä rakentamisen puolta mutta sitten siihen toisena palasena luonnollisesti kuuluu se ylläpito ja itse asiassa kun asunto ja ympäristöjaostossa

on muutama puheenvuoro jo käytetty omalta osaltani totean vielä sen verran että että tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen varmaan lähtee siitä tarpeesta että sitä on pitkään yritetty kun sille on havaittu olevan selvää tarvetta eri valtakunnan osilla sanotaan maaseutukunnat ja sitten jos katsotaan toisella puolella kaupunkia jossa on valtavasti työpaikkoja ja ja valtavasti asukkaita ja veronmaksajia siellä taas palvelut pelaavat joltisenkin verran paremmin eivät välttämättä erittäin hyvin sielläkään mutta kuitenkin tässä asiassa on paljon kehittämistä ja uudistamista se on selvä asia että se mikä toimi kolmekymmentä vuotta sitten ei välttämättä enää toimi eli kyllä meidän on ajan mukana pysyttävä mutta se mikä tässä sote keskustelussa keskustelussa on mielestäni jäänyt liian vähälle huomiolle on se että näiden maaseutukuntien osalta se mikä on se todellinen syy mikä sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiselle sen tarpeen aiheuttanut on pitkälti se että elinkeinojen kehittämisessä nämä maaseutukunnat ovat törmänneet sen kymmenen kertaa joka asiassa siihen valtavaan muuriin että ei voida jotakin tehdasta tai jotakin investointia tehdä minulla on kotikunnastani kokemuksia hyvin pahoja kokemuksia siitä että kun joku esittää vaikka kymmenentuhannen hehtaarin suojelualuetta niin täällä

ihan varma että jonain päivänä tämä kupla puhkeaa sitten on kyllä tarkastusvaliokunnalla muutakin kirjoitettavaa kuin sisäilmaongelmat

arvoisa rouva puhemies että tulen vasta nyt mukaan keskusteluun oli tuossa toinen kokous mutta halusin osallistua koska olen tarkastusvaliokunnan varajäsen ja aina silloin tällöin mukana näissä käsittelyissä ja pidän tarkastusvaliokunnan työtä kaiken kaikkiaan hyvin merkittävänä jälleen kerran näistä asiakirjoista mitkä nyt ovat käsittelyssä voin todeta että tärkeitä isoja kokonaisuuksia on käsitelty siksi näin muutama sana omaltakin osaltani niistä kuuntelin tuossa tänne saapuessani että täällä on ollut sote esillä eikä suotta nimittäin näissä tarkastusvaliokunnan mietinnöissähän on tarkasteltu muun muassa kela kysymystä minusta on ollut hyvin tärkeää ja aiheellista että tässä tulee todetuksi tämä tietty ongelma mikä tapahtui siinä vaiheessa kun kun kelalle siirrettiin tehtäviä kävikin niin että että kustannukset karkasivat ne olosuhteet joista oltiin kuviteltu että niitä on olemassa silloin kun toimeentulotuki siirretään kelalle jo muuttuivat niin siitä huolimatta vietiin eteenpäin tätä uudistusta lopputuloksena olemme nähneet että kustannukset karkasivat se on tärkeää että valiokunta sen toteaa ja samoin myös sen että kaikki me tiedämme sen hyvin ikävän tapahtumasarjan mikä sitten tuli liittyen muun muassa tietojärjestelmien toimimattomuuteen ja muuhun siksikin on hyvin tärkeää että tarkastusvaliokunta omassa

eduskunnan todeta sillä tavalla tässä mielestäni on selkeä linkki ja yhteys tähän tämänhetkiseen sote uudistukseen eli jo nyt voimme ennakoida kaikkien asiantuntijoiden huolta kuunnellen että ei varmasti näillä suunnitelmilla mitä hallituksella on ollut matkan varrella tule käymäänkään niin ihanteellisesti kuin hallitus on kuvitellut että nyt sitten kustannussäästö on kolme miljardia kaikki menee hyvin päinvastoin asiantuntijat varoittavat isosti että näillä malleilla tällä markkinaehtoistamisella tulemme tuhoamaan koko suomalaisen periaatteiltaan hyvin toimivan terveydenhuolto ja sosiaalijärjestelmämme kun nämä ovat niin huolestuttavia asiantuntijalausuntoja mitä matkalla olemme kuulleet sotesta niin voisi tästä ehkä oppia että mikäli näyttää siltä että ei käy niin kuin ne hienot tavoitteet sanovat niin kannattaisi

homeongelmia ja muita kosteushaittaongelmia on enemmän ja enemmän en muuten ymmärrä miten niitä vielä tänä päivänäkin on jopa uusissa rakennuksissa meidän tilanteemme ei ole ihan hyvä niin on hyvin tärkeää jotta välttyisimme monilta traagisilta kohtaloilta myös se että vastuukysymykset selkeytetään ja tiedetään kuka on milloinkin vastuussa ja missä vaiheessa se on mielestäni tärkeä kannanotto tarkastusvaliokunnalta kaiken kaikkiaan

mielestäni kun eduskunnan budjetti ja valvontavaltaa tarkastusvaliokunta on omalla tutkimuksellaan käsitellyt tämä on tärkeä asia kaiken kaikkiaan itsekin olin pitkään valtiovarainvaliokunnan jäsen ja minulla on kiinnostusta näihin asioihin kaiken kaikkiaan yksi mitä olemme tässä salissakin paljon pohtineet joissain tilanteissa ja mikä täällä nyt valiokunnan kannanottoehdotuksenakin on on euroopan unionin ulottuvuus ja se että kaiken kaikkiaan varmistamme että meillä eduskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa euroopan unionin asioihin toki periaatteiltaan meillä on paljon paremmin kuin monessa muussa parlamentissa jo etuajassa eduskunta saa evästää mutta siitä huolimatta monta kertaa tämä oikea aikaisuus askarruttaa ja siksi on tärkeää että tähän kiinnitetään huomiota

havainto näistä tietynlaisista rahoitusohjelmista mitä tulevaisuudessa toivottavasti emme näe mutta jos niitä tulee niin olisi hyvin tärkeää että näistä koko eduskunta voisi päätökset tehdä niinpä täällä eduskunta tämän kannanoton mukaan edellyttää että hallitus selvittää tarpeen lakimuutoksille joiden perusteella uusista evm rahoitustukiohjelmista päättäminen on koko eduskunnalla mikäli evmn rooli säilyy nykymuotoisena ja sen päätöksentekoon kuuluvat

on siksi tämä kirjaus on hyvin tärkeä koska onhan tässä käynyt niin että jo tälläkin kaudella olemme nähneet kreikan kolmannen tukipaketin ja muun muodostumisen muodostumisen ja

puhemies vaikka olen puhunut jo pitkään niin haluan vielä yhden asian todeta se on taas mittakaavaltaan vähän pienempi mutta tärkeä periaatteellinen kysymys eduskunnan budjettivallan osalta se on se että valiokunta toteaa että tästedes

sisällytä omaan esitykseensä ja hallitus omaan esitykseensä näitä eduskunnan lisäyksiä niin pitää perustella miksi pidän tätä viisaana periaatteena ja koska olin jo pitkään ollut kansanedustajana ja toiminut valtiovarainvaliokunnassa ennen kuin itsestäni tuli viime kaudella ministeri niin eduskunnan opastuksesta jo silloin oma toimintaperiaatteeni oli se että minä muuten pidin ne eduskunnan lisäykset siinä omassa esityksessäni kun tiesin että moitteita tulee jos en ja muutenkin ne olivat tärkeitä asioita ja ne oli syytä pitää minusta vähintä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on todella iso asia ja siitä riittäisi tietysti puhuttavaa vaikka kuinka pitkään mutta omalta osaltani haluan kiittää edustaja heinäluomaa ja myöskin edustaja viitasta

nimittäin rakentamisen kun rakentamisen laadussa ilmenee ongelmia

ne vastuut sitten kuuluvat niissä aivan liian paljon joudutaan käymään oikeustaisteluja vastuista ja myös seurauksista ja niistä kärsivät sitten nimenomaan ne asukkaat kaikkein eniten itseäni tietysti huolestuttaa se minkä oikeastaan edustaja heinäluoma jo otti esille eli se että jätkäsaaren puukerrostaloja jotka nyt ovat aivan ainutlaatuisia suomessa on ensimmäistä kertaa oikeastaan lähdetty rakentamaan korkeita kerrostaloja ja ne ovat tavallaan koetekniikkaa siinä että on on massiivirakenteita puusta ollut

rakennettiin nimenomaan kokeiluna ilman sääsuojia ja se myöskin on aiheuttanut tietysti niitä ongelmia itseäni huolestuttaa myöskin se että niihin mikrobivaurioihin mitkä olivat jo pitkään tiedossa siellä noin puoli vuotta ei aikanaan puututtu että olisi toivonut että siellä olisi puututtu mutta kaiken kaikkiaan mitä taloissa asunnoissa on tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota itseäni lämmitti se että viime viikolla keskustelimme hallituksen ohjelmasta siitä terveet tilat paketista jota nytten käsitellään ja joka on myöskin lausunnoilla ja ensi vuoden puolella tulee meille uudelleen sitten valmista tavaraa todennäköisesti ja toivottavasti myöskin tietoa siitä miten konkreettisiin toimenpiteisiin tulevina vuosina tulee ryhtyä jotta saamme terveempiä rakennuksia toteutettua

arvoisa rouva puhemies en malta olla kommentoimatta tähän äskeiseen aihealueeseen liittyen koska itsekin pidän sitä hyvin tärkeänä että tämä asia nostetaan esille varmasti on niin että me tarvitsemme niitä konkreettisia toimenpiteitä ja me tarvitsemme myös viisautta nähdä että toisaalta esimerkiksi säätelyllä emme aiheuta lisäongelmia ja toisaalta taas niinpäin että jossain määrin säätelyä kyllä tarvitaan koska kyllä esimerkiksi sääsuojaus on mitä tyypillisin esimerkki että se vain täytyy olla piste kaikki ymmärtävät ihan maalaisjärjelläkin että jos ei sääsuojausta ole niin hyvää ei seuraa syntyy sutta ja sekundaa ja näin ei tietenkään tänä päivänä

ovatko ne riittävät kuntien tasolla esimerkiksi nämä homekoulut tampereella olemme esimerkiksi tehneet päätöksen nyt nyt lähteä ihan ohjelmallisemminkin katsomaan näitä lasten työpaikkojen eli koulujen ja päiväkotitilojen peruskorjaustarpeita siihen on oltava resurssit näinä aikoina täytyy investoida näihin kohteisiin mutta sitten esimerkiksi sdpn omassa budjettivaihtoehdossamme mehän esitämme myös valtion mukaantuloa tällaisiin korjauksiin se on viisasta ja ja järkevää politiikkaa sillä saadaan sekä työllisyyttä parannettua että sitten sitten terveellisempää asuin ja elinympäristöä ja tämän vuoksi myös nämä seikat on mielestäni hyvä ottaa huomioon tässä kokonaisuudessa puhemies ihan loppuun vielä palaan tietenkään tämä kaikki ei ole vain rahasta kiinni vaan on myös tärkeää että se koko tietynlainen kokonaisuus on hallinnassa siihen liittyy muun muassa erityisesti tämä tarkastusvaliokunnan nostama vastuukysymys ja näiden asioiden selkeys jotka omalta osaltaan myös ennaltaehkäisevät virheiden syntyä

arvoisa puhemies kiitän eduskuntaa kannustavasta suhtautumisesta ja samalla kun kiitän vielä valiokunnan hyvästä yhteistyöstä näiden mietintöjen valmistamisessa uskon että eduskunnan yksimielisyys kun käymme päätöksentekoon sitten lausumien osalta on vahva viesti hallitukselle ja kaikille asianosaisille siitä että eduskunta on yksituumaisesti

ehdotusten

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että pannaan pöydälle kolmastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan myös talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron johon muutosehdotus perustuu sekä ehdotuksen tekijän muutosehdotukset pääluokkiin kaksikymmentäyksi viiva kolmekymmentäyksi on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kolmastoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista kello neljätoista ja muut muutosehdotukset viimeistään torstaina neljästoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista kello kaksitoista ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot sitten tulot sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset saman edustajan yksittäistä pääluokkaa koskevat ehdotukset voidaan tehdä yhdellä kertaa viittaamalla vihkossa oleviin numeroihin kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen kun ehdotukset on tehty niistä äänestetään ne pääluokan luvut ja muut kohdat joihin ei ole ehdotettu muutoksia katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina tulojen osastoista yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä